päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja mäkelä arvoisa

arvoisa puhemies erittäin tärkeä aihe meillä on sananvapaus tässä hyvässä maassa ja meillä on lainsäädäntö joka myös kertoo siitä mikä on sallittua ja ei ole sallittua nyt on valitettavasti ollut niin että viime vuosina on ollut enemmänkin vihapuhetta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa se ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö vaan sitä esiintyy kaikkialla euroopassa sen takia myös euroopan oikeusministereitten kokouksissa keskustellaan siitä mitä tälle asialle voisi tehdä arkkipiispa mäkinen johti suomessa viharikostyöryhmää tässä viime vuonna ja keväällä tuli mietintö ja tässä arkkipiispa mäkisen johtamassa viharikostyöryhmässä tultiin siihen lopputulokseen että tämä maalittaminen pitäisi jollakin tavalla suitsia itse ajattelen niin että jos ryhdytään toimenpiteisiin jotka loukkaavat mahdollisesti myös meidän virkamiehistön mahdollisuuksia tehdä sitä työtä mitä heidän pitäisi tehdä niin silloin meillä on velvollisuus myös puuttua siihen

ilmoittautumaan painamalla sitä viides painiketta ja nousemalla

vihapuhetta kuitenkaan ei ole rikoslaissa sitä ei ole säädetty rangaistavaksi teoksi se on käsitteenä hyvin mielivaltainen usein rikosnimikkeenä on käytännössä kiihottaminen kansanryhmää vastaan nyt kuitenkin jopa poliisin ja syyttäjän mielipiteet siitä mitä tällä rikosnimikkeellä tarkoitetaan eroavat toisistaan eihän kansalaisella tällaisessa tilanteessa ole mitään tietää mitä hänellä on lupa sanoa ja mitä ei näin epämääräinen laki on täydellisen epäonnistunut onneksi perussuomalaiset ovatkin tänään jättäneet lakialoitteen jossa vaadimme tämän lain täsmentämistä esitämme että rangaistavaksi jäisi selkeästi vain rikoksella uhkaaminen tai rikokseen yllyttäminen mielipiteen tai jopa tosiasioihin perustuvan tiedon jakaminen ei voisi enää olla rikos arvoisa ministeri voitteko te tukea tällaista kaikkien suomalaisten ja suomessa asuvien mielipiteenvapautta tukevaa lakialoitetta
arvoisa puhemies tulen tutustumaan tähän teidän lakialoitteeseenne lähden siitä että olette myös tutkineet euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia kun olette sitä miettineet nimittäin euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut että poliittista puhetta ei saa rajoittaa ilman pakottavia syitä mutta vihapuheet jotka saattavat loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä eivät tuomioistuimen mukaan kuitenkaan ansaitse sananvapauden suojaa meidänkin suomessa on pidettävä kiinni siitä että noudatamme euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia

puhemies kiihottaminen kansanryhmää vastaan löytyy rikoslain luvusta nimeltä sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan tämä on melko järeä luonnehdinta sille että kansalainen sanoo somessa rumasti jostakin herkkähipiäisestä vähemmistöstä voidaan jopa sanoa että tällainen luokittelu vähättelee oikeita rikoksia ihmisyyttä vastaan ja niiden uhreja laki myös aliarvioi ihmisten harkintakykyä somekommenteista eivät kiihotu muut kuin syyttäjä vihervasemmisto ja media nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon kyllä leviää ja lisääntyy mutta tämä on seuraus maahanmuuton haitoista ei siitä että joku puhuu niistä arvoisa ministeri uskotteko te vakavissanne että mielivaltaisella sensuurilainsäädännöllä voidaan parantaa keskusteluilmapiiriä ja lujittaa luottamusta oikeusvaltioon mitä teille merkitsee sellainen länsimainen ideaali kuin ilmaisunvapaus
arvoisa puhemies uskon vilpittömästi että myös edustaja halla aho tietää että meillä on sananvapaus tässä maassa meillä on edelleen sama lainsäädäntö voimassa joka oli jo voimassa myös silloin kun perussuomalaisten jari lindström oli oikeusministerinä en muista että siihen aikaan olisi nostettu näitä kysymyksiä tässä salissa kertaakaan se on hyvä muistaa meillä on hallitusohjelmassa hyviä kirjauksia siitä miten pyritään vaikuttamaan niin että saataisiin maalittamista vähennettyä tästä hyvästä maastamme sen sijaan meillä ei ole minkäänlaisia kirjauksia siitä että ruvetaan dekriminalisoimaan kiihottamista kansanryhmää vastaan se ei ole tämän hallituksen linja on myös niin että

säätää kiihottamisrikoksena rangaistavaksi rasistisen puheen sekä loukkaavat ilmaisut seksuaalisen suuntautumisen vuoksi ja tästä on pidettävä kiinni

arvoisa puhemies viime kaudella kokoomus profiloitui eniten sananvapauden rajoittamisessa puheenjohtaja orpon perustama vihapuhetyöryhmä ja myöhemmin ministerin häkkäsen oikeusministeriön kautta ajama vihapuhekampanja osoittivat pelottavalla tavalla kuinka julkinen valta voi lainsäätämisen lisäksi aloittaa myös verovaroin rahoitettuja kampanjoita joissa uhkaillaan kansalaisia epämääräisesti ministeri häkkäsen kampanjan ydinviesti oli vihapuhe voi olla rangaistava

arvoisa puhemies minä uskon että tässä maassa kaikki voisivat paremmin jos olisi vähemmän vihapuhetta ja enemmän sellaista puhetta josta ihmiset voivat hyvin minä uskon myös siihen että maassa jossa ei esiinny niin paljon vihapuhetta voidaan paremmin ja että kaikki voivat siitä paremmin minä toivoisin että kaikki poliitikot tässä salissa miettisivät sitä millä tavalla me voimme kääntää tämä keskustelu joksikin hyväksi

demokraattinen perusperiaate meillä on sananvapaus ja suomi kuuluu niihin maihin joissa sananvapautta on me olemme kärjessä kaikissa tilastoissa kun katsotaan sananvapautta

arvoisa puhemies sananvapaus on meidän suomalaisen ja meidän länsimaisen demokratian perusarvoja ja samaan aikaan meillä jokaisella on vastuu siitä miten tätä vapautta käytämme sananvapautta ainakin oman ajatteluni mukaan käytetään silloin väärin tai kyseenalaisella tavalla jos sitä käytetään tahallaan toisen ihmisen loukkaamiseen tai pahimmillaan toisen ihmisen tai ihmisryhmän ihmisarvon rikkomiseen tai kyseenalaistamiseen havahduin joitakin aikoja sitten kun sain lukiolaistytöltä viestin jossa hän kertoi mielipiteensä erääseen asiaan joka oli paljon poliittisessa keskustelussa hän sanoi siinä että hän ei uskalla kirjoittaa tätä julkiselle facebook seinälleen sosiaaliseen mediaan koska hän pelkää siitä tulevaa vihaista ja rumaa ja jopa uhkaava palautevyöryä ja näin ollen ajattelen että sananvapauden pitää kuulua myöskin heille jotka eivät äärimmäistä mieltä jostain tai eivät pidä kovin kovaa ääntä tai jotka kokevat että heillä ei ole sellaista suojamuuria että kykenevät ottamaan vastaan tällaista vihapuhemyrskyä ja palautetta nyt kysynkin hallitukselta ja oikeastaan koko eduskunnalta mitä yhdessä voisimme tehdä sen hyväksi että keskustelukulttuuri suomessa sisältäisi enemmän sydämensivistystä

arvoisa puhemies kiitos myös edustaja grahn laasoselle tästä erittäin hyvästä puheenvuorosta juuri näin meidän pitäisi miettiä että millä tavalla me pystymme tekemään sellaisia toimia miten me poliitikot ja me tässä salissa pystymme myötävaikuttamaan siihen että jokainen voisi hyvin tässä maassa ja uskaltaa sanoa mutta uskaltaa myös mennä keskusteluihin ilman sitä pelkoa että joutuu maalittamisen kohteeksi tästä pitäisi keskustella minun mielestäni me olemme todella vakavassa tilanteessa kun meidän syyttäjät meidän poliisit ja meidän tuomarit kertovat siitä että myös heitä kohtaan tulee tällaisia hyökkäyksiä joiden tarkoituksena on saada heidät toimimaan niin että asioissa ei edetä tähän meidän pitäisi puuttua ja hallitus haluaakin tähän puuttua ja sen takia tehdään tällä saralla paljon työtä

arvoisa puhemies edustaja grahn laasonen upea puheenvuoro täytyy sanoa minäkin saan paljon sähköpostia ihmisiltä ja hyvin usein niissä sähköposteissa todetaan että ethän kerro tätä minun tarinaani ulospäin pelkään siihen liittyviä reaktioita tämä on asia joka meidän täytyy kyetä kitkemään suomalaisesta yhteiskunnasta demokratiassa tasa arvoisessa yhteiskunnassa oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ei kenenkään kuulu pelätä sitä että käyttää sananvapautta oikein ei toisia ihmisiä vastaan vaan kertomalla asioista niin kuin ne ovat niin kuin täällä on peräänkuulutettu myöskin perussuomalaisilta ja minä todella toivon sitä että tässä salissa ja tämän salin ulkopuolella me ihmiset jotka täällä päätämme asioista pidämme huolta siitä että meidän poliittinen kulttuurimme on sellaista tulevaisuudessa että arvostetaan ja kunnioitetaan ihmistä ei haukuta ei lytätä ryttyyn
arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä pääministerin ja oikeusministerin kanssa näistä tavoitteista ja keskusteltukulttuurista arvostetaan ihmistä eikä eikä tahallisesti ketään loukata kysyisin teiltä oikeusministeri onko tämä nykyinen lainsäädäntö jolla rajataan uskonnonvapautta ja sananvapautta esimerkiksi laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan riittävän selkeä jotta kansalainen voisi tietää nämä lain rajat ja jos poliisi tulee perusteellisen arvion jälkeen erilaiseen johtopäätökseen kuin valtakunnansyyttäjä niin herää kysymys miten sitten tavallinen kansalainen voisi tietää missä ne rajat menevät eli näettekö tarvetta tämän lainsäädännön

se on tietysti niin että yksittäisiin oikeustapauksiin en voi ottaa kantaa mutta se on tietysti myös sillä tavalla että meillä on tuomioistuinlaitos joka tulkitsee sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä sen takia tähän mennessä me emme ole nähneet että sellaista tarvetta olisi ollut tietysti on seurattava oikeuskäytäntöä ja on myös seurattava että minkälaisia tuomioita tulee tai ei tule ja katsotaan sitten onko sellaista tarvetta itse itse olen lähtenyt siitä että meillä on nyt lainsäädäntö ja tuomioistuin omassa soveltamisessaan ottaa kantaa siihen täyttääkö joku teko sen rikoksen tunnusmerkistön vai eikö tässähän meillä on selkeä työnjako lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle

arvoisa puhemies on yksi asia vaatia ihmisiltä hyvää käytöstä somessa tai muualla suhteissa tavallisiin kansalaisiin toinen asia puhua vihapuheesta ja maalittamisesta täällä päätöksentekijöiden tulee kestää arvostelua vihapuhe termin käyttö poliittisena lyömäaseena on kiihtynyt ennennäkemättömiin mittasuhteisiin ja erityisesti tämä kohdistuu maahanmuutosta käytävään keskusteluun me saamme jatkuvasti kuulla vihapuhuvamme vain kertomalla selviä ja todennettuja tosiasioita tilastoista saatavia euromääräisiä kustannuksia poliisien ja tuomioistuinten tietoja uutisia kouluista kaduilta kelasta me siis vihapuhumme kun kerromme ja vertaamme asioiden arvoja ja hintoja toisiinsa vaadimme turvallisuutta ja vaadimme priorisoimaan kysyn hallitukselta eikö teidän kannattaisi panna ennemmin puhtia siihen että huolehtisitte maahanmuuttopolitiikan kuntoon ja lopettaisitte niiden ihmisten vainoamisen jotka nostavat epäkohtia esille ja ovat huolissaan suomen ja suomalaisten asioista vai onko tämäkin vihapuhetta

arvoisa puhemies tämän hallituksen aivan keskeisenä tavoitteena on kitkeä suomalaisesta yhteiskunnasta eriarvoisuutta eriarvoisuutta toimeentulonäkökulmasta eriarvoisuutta erilaisten palveluitten näkökulmasta sosiaali ja terveyspalveluitten tasaisemmasta jakautumisesta ihmisten kesken alueellisesti ja väestöryhmien kesken ne ovat tämän hallituksen aivan keskeisiä asioita tällä toiminnalla pyrimme siihen että jokainen suomalainen kokee olevansa täysin osallinen suomalaisessa yhteiskunnassa ja voi kokea turvallisuutta voi kokea osallisuutta tavalla joka on positiivista tämän hallituksen tavoitteina ei ole minkään väestöryhmän eikä minkään mielipidesuunnan lyttääminen millään tavalla minä olen eri mieltä teidän kanssanne maahanmuuttopolitiikkanne linjoista minä olen eri mieltä siitä mutta se ei tarkoita sitä ettenkö minä arvostaisi teidän mielipiteitänne tässä asiassa sitä on tarpeen kuunnella myöskin tältä puolelta että minkä takia me olemme eri mieltä niistä asioista ja toivon todellakin että päästään tässäkin salissa asialliseen keskusteluun näitten asioitten

arvoisa puhemies me puhumme tässä salissa paljon kiusaamisesta me olemme kaikki olleet huolissamme siitä miten me voisimme vähentää kiusaamista tässä maassa ehkä myös silloin kun näitä keskusteluja käydään voidaan miettiä itse sitä olemmeko me tässä nyt viemässä eteenpäin semmoista semmoista maata jossa toista ei kiusata jossa jokainen saa olla sellainen kuin on omasta mielipiteestään tai tai etnisestä taustastaan riippumatta kyllä me olemme aika vakavassa paikassa siinä kohtaa kun tämän maan poliisit meidän juristit meidän tuomarit vetoavat eduskuntaan ja hallitukseen että me teemme maalittamiselle jotain koska tällä hetkellä jo oikeusvaltion toiminta on vaarantumassa sillä että tätä maalittamista jatkuvasti tehdään enemmän tämä ei ole hallituksen näkemys tämä on tämän maan poliisien juristien ja tuomareitten näkemys he ovat meihin vedonneet ja tämän tämän takia kysyisinkin hallitukselta miten tämä vetoomus nytten hallituksessa kuullaan
kiitos edustaja karille tästä kysymyksestä tämä asia menee eteenpäin nyt niin että me yhdessä oikeusministerin ja sisäministerin kanssa mietimme niitä toimenpiteitä joilla paremmin kuin tänä päivänä pystytään vaikuttamaan järjestelmälliseen häirintään uhkailuun ja maalittamiseen meillä on myös ministerityöryhmä jota itse vedän ja myös siinä työryhmässä on tarkoitus käydä tätä kokonaisuutta nyt läpi itse olen esittänyt sitä että yksi keino tässä voisi olla myös se että esimerkiksi laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen rikos mikä myös tarkoittaisi sitä että poliisin tuomarin joka joutuu tämmöisen maalittamisen kohteeksi ei tarvitsisi itse nostaa syytettä vaan virallinen syyttäjä hoitaisi sen tämä olisi yksi keino mutta tämä on nyt selvityksen alla ja hallitus tulee puuttumaan tähän asiaan ei ole hyvä asia että meidän

arvoisa puhemies on todella tärkeää että tässä salissa käydään vakavaa keskustelua vihapuheesta maalittamisesta siitä millä tavalla tämä vaikuttaa sananvapauteen me tiedämme että on myös tapauksia joissa toimittajia median edustajia on systemaattisesti maalitettu pyritty vaientamaan ja tämä jos joku kaventaa sananvapautta kaventaa tämän yhteiskunnan peruspilareita niitä niitä perusteita puitteisiin myös demokratia hyvin vahvasti rakentuu haluankin myös omalta osaltani esittää vakavan viestin ja huolen tähän saliin ihan jokaiselle meistä siitä että me pidämme huolta että tässä maassa kunnioitetaan toista ihmistä ei pyritä vaientamaan maalittamisella vihapuheella minkäänlaisilla kampanjoilla arvostetaan toistemme mielipiteitä ja pidetään myös huolta siitä että journalisteilla ja medialla on työrauha ja emme ainakaan omalla toiminnallamme ruoki niitä sellaisia tilanteita joissa

puhemies tämä vihapuhekeskustelu saa minut vähän vihaiseksi se menee menee myös vähän tunteisiin siis eihän se asia voi mennä meidän yhteiskunnassamme niin että aina kun joku on eri mieltä niin sitten yritetään kuitatakin se vastapuolen argumentointi sillä että no mutta kun tuo on vihapuhetta syytetään vihapuhumisesta avoimessa keskustelussa on aina loukkaantumisen mahdollisuus se on muuten aika pieni hinta avoimesta keskustelusta demokratiasta ja sananvapaudesta se loukkaantumisen pelko mitä täälläkin näissä puheenvuoroissa viljellään sehän on niin kuin pienen lapsen ajatusmaailmaa ei meidän aikuisten tarvitse koko ajan pelätä että tästä erimielisyydestä loukkaannutaan ei sitä suoraa puhetta kannata pelätä tavallinen kansalainen on se joka tässä joutuu pelkäämään en tiedä viittasiko pääministeri rinnekin siihen koska tavallinen kansalainen pelkää kun laki on tulkinnanvaraista se on ennakkosensuuria kun saa pelätä voiko kirjoittaa kun sitten tulee kutsu poliisille kertokaa nyt ministeri ettekö te aio millään tätä kiihottamista kansanryhmää vastaan

arvoisa puhemies hallitus ei ole muuttamassa sitä pykälää missä säädetään kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan se on hyvin yksiselitteinen

se laki on ollut voimassa monta monta vuotta ja myös perussuomalaisilla on ollut oikeusministerin pesti eikä silloinkaan tehty tälle asialle mitään nyt me teemme tästä maalittamisesta se on eri asia me katsomme sen puolen mutta minun mielestäni se on se on todella todella surullista että te haluatte levittää sellaista ilmapiiriä että kansalainen ei saisi sanoa mielipidettänsä ja rajoitetaan keskustelua emmehän me niin tee tuomioistuimet ottavat kantaa siihen mikä on kiihottamista kansanryhmää vastaan ja niin kuin tässä alussa kerroin myös eu tasolla ollaan keskusteltu tästä ja valitettavasti tilanne oli se saksan ministeri kertoi minulle että saksassa tilanne oli mennyt niin pitkälle että poliitikko joka oli joutunut vihapuheen kohteeksi myös

se askel vihapuheesta tekoon saattaa olla valitettavasti lyhyt ja siihen meidän ei kannata

puhemies toisen vapaus ei saa loukata toisen oikeuksia ja silloin kun puhutaan vihapuheesta niin puhutaan myös siitä että voidaan loukata toisen turvallisuudentunnetta oikeusministeriö on tehnyt tutkimuksen jossa on selvitetty että vihapuhe vaikuttaa kohteiden turvallisuudentunteeseen psyykkiseen terveyteen viranomaisluottamukseen ja saa vihapuheen kohteena olevan välttelemään tietyillä paikoilla liikkumista ja nyt uusimmat tutkimukset osoittavat myös sen ihmiset eivät lähde vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin koska he pelkäävät joutuvansa näiden hyökkäysten kohteeksi vihapuhe ei ole vihaista puhetta politiikassa saa olla vihainen ja politiikassa saa olla eri mieltä mutta vihapuheessa on kyse siitä että lietsotaan ja kiihotetaan jotakin henkilöä kohtaan kysyisinkin onko oikeusministeriössä pohdittu tätä demokratia

kiitos edustaja filatoville tästä kysymyksestä olette myös aivan oikeassa siinä että tämä edellinen selvitys näytti sen että on olemassa selvästi viitteitä siitä että ihmiset miettivät monta kertaa uskaltavatko he lähteä politiikkaan haluavatko he olla sitten siinä mukana jos on riski että joutuu vihapuheen kohteeksi ja se on rajoittanut tiettyjen henkilöryhmien halua olla mukana niihin henkilöryhmiin kuuluuvat myös maahanmuuttajataustaiset ja tämä on vakava viesti meillä pitää olla demokraattinen järjestelmä jossa kaikki tuntevat että he voivat olla mukana tekemässä päätöksiä niin kuntatasolla alueellisella tasolla kuin kansallisella tasolla ja sen takia myös tämä näkökohta on otettu otettu huomioon ja tullaan ottamaan huomioon tässä hallituksen tulevassa jatkotyössä

arvoisa puhemies haluan tähdentää että nyt ei puhuta sydämen sivistyksestä vaan siitä kuka raahataan kuulusteluihin ja oikeuteen on selvää että pykäliä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta sekä uskonrauhan rikkomisesta käytetään hyvin valikoivasti eikä laki ole kaikille sama esimerkiksi monen lähi idästä tai afrikasta tulleen henkilön uskonnosta ei saa esittää samoja kommentteja kuin valtauskonnostamme hallitus jopa painostaa eun kautta sosiaalisen median alustoja sensuroimaan mielivaltaisesti näkemyksiä ilman edes oikeuden päätöksiä sananvapauden suojaa tarvitsevat erityisesti mielipiteet joista joku voi loukkaantua me tiedämme että luvalliset mielipiteet ovat sallittuja pohjois koreassakin sananvapauden rajoittaminen vihapuhepelottelun varjolla johtaa pahimmillaan kansalaisten katkeroitumiseen kansan kahtiajakoon ja yhteiskunnalliseen epävakauteen arvoisa ministeri miten te aiotte edistää sananvapautta sen tukahduttamisen sijaan
arvoisa puhemies toivon että edustaja mäkelä on myös tutustunut niihin tilastoihin jotka näyttävät että suomi on mitä tulee sananvapauteen maailman kärjessä me olemme siis maailman kärjessä meillä toimii sananvapaus hyvin oletteko tutustunut näihin tilastoihin se mitä te nyt sanotte on aivan jotain muuta ja se kertoo siitä että te haluatte jotenkin tuoda esille vääristetyn kuvan siitä mikä tilanne suomessa on se ei ole niin niin kuin sen tuotte esille vaan se on niin että meillä on sananvapautta tuomioistuin on se joka ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin ja minä lähden siitä että meillä on riippumaton tuomioistuinlaitos meillä on poliisi joka tekee työnsä ja meillä on syyttäjälaitos joka tekee työnsä ja meidän poliitikkojen asia on yrittää luoda sellaista ilmapiiriä tähän maahan että meillä olisi vähemmän vihaa ja enemmän rakkautta

puhemies jottei jää väärää käsitystä edustaja mäkelä suomen hallituksen toimenpiteistä niin väitteenne siitä että suomen hallitus painostaisi jollakin tavalla epäasiallisesti euroopan unionin viranomaisia toimimaan tässä asiassa ei pidä paikkaansa tämä hallitus haluaa kyllä huolehtia siitä että näitä kansainvälisiä alustoja ei käytetä rikolliseen toimintaan ei käytetä rikolliseen toimintaan me molemmat tiedämme sen että hybridivaikuttaminen maailmassa lisääntyy ja sitä pitää pystyä torjumaan siihen liittyen suomen hallitus on tehnyt toimenpidealoitteita eun puitteissa mutta missään tapauksessa tämä hallitus ei halua painostaa puuttumaan sananvapauteen eun kautta

siirrytään seuraavaan aihepiiriin ja sen esittelee meille edustaja sarkomaa
arvoisa puhemies suomalaiset ovat huolissaan aikooko hallitus todellakin leikata työeläkkeistä hallitusohjelman mukaan kaavaillaan toimenpiteitä joilla leikattaisiin työeläkkeistä jotta voitaisiin

romuttaa suomalaista työeläkejärjestelmää ja leikata ahkerilta keskituloisilta eläkeläisiltä kysynkin hallitukselta aiotteko te leikata sairaanhoitajien opettajien ja poliisien eläkkeitä ettekö te kunnioita sitä kun suomalainen on ahkerasti työnsä tehnyt niin hän on sen jälkeen sitten työeläkkeensä ansainnut aiotteko te vaalilupausten lunastamiseksi todellakin romuttaa suomalaisen työeläkejärjestelmän perusperiaatteet

tämä hallitus ei todellakaan ole leikkaamassa eläkeläisiltä päinvastoin ensi vuoden alusta jos eduskunta hyväksyy budjettiesityksen tulee pieniin eläkkeisiin merkittävä nousu tämä hallitus haluaa että niitten naisten jotka ovat kärsineet siitä että perhevapaajärjestelmän puitteissa ei ole eläkettä kertynyt pieniä eläkkeitä tullaan korjaamaan tähän liittyy se että halutaan käydä myöskin työeläkejärjestelmän osapuolten välillä keskustelu siitä voisiko työeläkerahastoja käyttää myöskin tämän ongelman korjaamiseen siellä on noin

siihen korjaamiseen lähtökohta on se että näillä rahoilla ilman että työeläkejärjestelmä millään tavalla vaarantuu voitaisiin korjata näitten pienituloisten pitkää työuraa tehneiden ahkerien naisten eläkettä
arvoisa puhemies edustaja sarkomaan kysymykseen voisi lyhyesti vastata emme aio tämä hallitus ei tule leikkaamaan kenenkään eläkkeitä kuten pääministeri rinne totesi päinvastoin pienimpiä eläkkeitä tullaan korottamaan hallitusohjelmassa on kirjaus kolmikantaisesta selvityksestä juuri siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa näitä pienimpiä työeläkkeitä ja pienimmillä työeläkkeillä olevien henkilöiden asemaa tätä selvitystyötä ei ole käynnistetty ja tästä on tarkoitus käydä kolmikantainen keskustelu

arvoisa puhemies työeläkejärjestelmässä ei ole ylimääräistä rahaa jos te ette leikkaa poliisien sairaanhoitajien ja opettajien eläkkeitä silloin te leikkaatte meidän lastemme ja lastenlastemme eläkkeitä tai te nostatte työeläkemaksuja mikä sitten vaikeuttaisi työllisyyskehitystä

edustaja sarkomaa kaksituhattaviisi vuoteen asti eläkejärjestelmä ei tunnistanut laisinkaan perhevapailla olevien pääsääntöisesti naisten oikeutta eläkkeeseen sen perhevapaan ajalta kaksituhattaviisi kolmikantainen järjestelmä tuotti tuloksen jossa sovittiin että viisisataaviisikymmentä euroa lasketaan

naisten pieniä eläkkeitä korjataan

arvoisa puhemies nämä eläkeläisten toimeentuloon liittyvät kysymykset ovat aika monimutkaisia niihin liittyvät tietenkin työeläkejärjestelmä työeläkkeet eläkeläisten verotus ja eläkeläisten todellinen kulutus oma käsitykseni on että eläkeläisten toimeentulo on viime vuosina heikentynyt se johtuu siitä että erityisesti asumiseen liittyvät kulut terveydenhuoltoon liittyvät kulut ja monin paikoin myös liikkumiseen liikkumiseen liittyvät kulut eli oman auton käyttö ovat vaikeutuneet ja monilla eläkeläisillä on vaikeuksia selvitä jo päivittäisistä pakollisista laskuista tämän lisäksi me tiedämme että eläkeläisten verotus on noin kolmesataa miljoonaa ankarampi kuin vastaavan tulotason palkansaajilla ja tämän lisäksi työeläkejärjestelmän kestävyys indekseineen on hyvin monissa eläkeläisfoorumeissa asetettu kyseenalaiseksi pääministeri rinne kokoomus esittää että perustetaan parlamentaarinen työryhmä joka tutkii työeläkejärjestelmän kestävyyttä indekseineen eläkeläisten verotusta ja eläkeläisten todellista kulutusta oletteko te valmis

edustaja eestilä te luettelitte juuri niitä asioita jotka viime vaalikaudella teidän hallituksessa ollessanne heikensivät eläkeläisten toimeentulon edellytyksiä te nostitte kustannuksia liikkumiseen esimerkiksi sairaaloihin tai lääkärihoitoon te nostitte omavastuuosuutta eläkeläisille mikä johti siihen että tuolla toreilla ja turuilla tuli entistä useammin vastaan ihmisiä jotka kertoivat että eläke ei riitä ruokaan ja lääkkeisiin samaan aikaan tämä hallitus korjaa nämä asiat nyt tämä hallitus korjaa nämä asiat nyt samoin kuin nostatte tämän eläkeläisten verotuksen esille tosiasia on että tämän hallituksen valmistelussa on tällä hetkellä eläkeläisten ja palkansaajien samoihin tuloihin liittyvät samanlaiset verotukset tämä hallitus valmistelee näitä asioita toivottavasti päästään päättämään näitä ja toivottavasti edustaja eestilä tuette niitä silloin
arvoisa puhemies edustaja eestilä on aivan oikeassa eläkeläisköyhyys on lisääntynyt se johtuu pitkälti siitä että edellisellä kaudella kansaneläkettä leikattiin sekä indeksijäädytyksellä että indeksileikkauksella mutta kuten pääministeri rinne totesi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä pienimpiin eläkkeisiin tehdään euromääräiset korotukset takuueläke tulee nousemaan viidelläkymmenellä eurolla ja pienimmät kansaneläkkeet kolmellakymmenelläneljällä eurolla ja nämä huomioidaan myös muun muassa eläkkeensaajan asumistuessa jolloinka eläkeläiselle jää käteen se raha jonka hallitus on luvannut

herra puhemies jos olisin hallituksessa niin en kyllä kehuisi tällä vappusatasella joka nyt leikattuna tulee voimaan mutta jos palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen niin hallitusohjelman mukaan te haluatte työeläkejärjestelmän sisältä rahoittaa lisää eläkkeiden korottamisia ja nyt täällä lupaatte ja takaatte että vaikka tämä selvitys kohdistuu nimenomaan työeläkevaroihin niin kenenkään eläkkeitä ei tulla leikkaamaan pääministeri rinne mainitsi että kyse on muutaman sadan miljoonan euron erästä onko olemassa jotain sellaista rahaa että kun sieltä otetaan muutama sata miljoonaa se ei ole mistään pois onko muuallakin tällaista rahaa käytetään ne rahat hyviin tarkoituksiin varhaiskasvatukseen koulutukseen ja niin edelleen jos tämmöisiä rahoja löytyy nigeriasta tuli aikanaan kirjeitä joissa sanottiin että siellä odottaa iso perintö kukaan ei semmoisia uskonut nytkö pitäisi uskoa että löytyy satoja miljoonia joka ei ole mistään pois

arvoisa edustaja zyskowicz eläkejärjestelmässä on kaksisataayksitoista miljardia euroa noin karkeasti ottaen rahastoitua rahaa se kattaa noin kaksikymmentäviisi prosenttia eläkevastuista jotka ovat siis noin neljä kertaa suuremmat kuin nämä eläkerahastot tarkoitus on on alun perinkin ollut silloin kun eläkejärjestelmää lähdettiin rakentamaan rakentaa osittain rahastoiva järjestelmä osittain tulot riippuvat vuodessa paljon siitä kuinka paljon sattuu tulemaan sinä vuonna tuloja sillä on tietty keskimääräinen aikaväli mille haetaan tiettyjä tulotavoitteita tällä hetkellä tilanne on sellainen että minun arvioni asiantuntijoitten keskustelujen pohjalta lähtee liikkeelle siitä että työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa näitten pienituloisten naisten eläkkeisiin tietty summa rahaa jolla voidaan korjata

puitteissa syntyneitä ongelmia näitten pienituloisten naisten tulotasossa uskon että tämä neuvottelemalla voidaan löytää

arvoisa herra puhemies eläkeläisköyhyys on todella viime vuosina lisääntynyt siinä iso osatekijä on tietenkin asumisen hinnan kasvu ja olisi syytä löytää löytää lisää keinoja joilla voimme tähän tähän asumisen hinnan kasvuunkin pureutua on aivan loistava juttu että hallitus tuo näitä perusturvan parannuksia suomalaisille eläkeläisille ennen kaikkea niille kaikista pienituloisimmille eläkeläisille jotka jälleen kerran tuntuvat olevan kokoomuksen hampaissa ainakin jos tätä keskustelua

eläkejärjestelmän kantokyvystä työntekijänä maksamalla näitä eläkemaksuja nyt kun väestön keski ikä kasvaa ja ja suuret ikäluokat tulevat siihen ikävaiheeseen että tarvitsevat entistä enemmän huolenpitoa ja hoivaa olisikin tärkeää että saataisiin kaikki nuoret pelastettua syrjäytymiseltä kysynkin hallitukselta mitä me voisimme tehdä jotta nuorten syrjäytymistä voitaisiin entistä tehokkaammin torjua ja saada kaikki mukaan kantamaan yhteistä vastuuta myös eläkejärjestelmän kestävyydestä

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja honkoselle erinomaisen hyvästä kysymyksestä on tietenkin niin että työllisyysaste ja se että saadaan aidosti kaikki mukaan työmarkkinoille pitkälti määrittää niin meidän eläkejärjestelmämme kestävyyden kuin muutenkin

suomessa vain noin neljänkymmenen prosentin luokkaa siitä huolimatta että näiden työpaikkojen määrä on vähentynyt jatkuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana niin edelleen noin viisitoista prosenttia jokaisesta ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa eli tämä uudistus on keskeisen tärkeä siinä että voidaan sekä puuttua nuorten syrjäytymiseen että huolehtia siitä että suomalainen työllisyysaste tulevaisuudessa olisi nykyistä korkeampi

puhemies äiti tuleeko raha seinästä muistan lapseni kysyneen kun ensimmäistä kertaa menimme pankkiautomaatille arvoisa pääministeri rinne tuleeko raha seinästä onko niin että olette oikeasti nostamassa eläkkeitä toisten eläkkeiden kustannuksella lupasitte vaaleissa tuhatneljäsataa euroa eläkettä ansaitseville sadan euron korotuksen arvoisa ministeri pekonen te ette ole toteuttamassa tätä lupausta vaikka sanotte siellä että pieniin eläkkeisiin tulee korotus te ette korota euroa tienaavien eläkkeitä kysynkin teiltä kun kyse on lupauksista ja sanojen pitämisestä ja siitä että usko säilyy niin hallitukseen johon se on koetuksella kuin meihin kansanedustajiin niin miksi luvataan mutta sitten ei toteuteta

suomessa on semmoinen sananlasku että sitä tikulla silmään joka vanhoja muistaa mutta pakko todeta se että perussuomalaiset lupasivat ennen vuoden kaksituhattaviisitoista vaaleja että tuhannen eurojen eläkkeet tulevat kokonaan verottomiksi tämä hallitus on toteuttamassa sitä että alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeitä nostetaan toivottavasti sadalla eurolla muutaman vuoden ohjelmalla ensimmäinen erä on tulossa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä

pienimpiin kansaneläkkeisiin kolmekymmentäneljä euroa takuueläkkeisiin viisikymmentä euroa ja kansaneläkekin nousee aina sinne noin tuhanteenneljäänsataan euroon asti siitä aina aina progressiivisesti mutta me tarkastelemme toki jokaisessa budjettiriihessä miten meidän talouskehitys etenee ja toivomme toki että voimme satsata myös aina enemmän eläkkeisiin minusta tämä on erittäin hyvä suunta että me teemme nyt euromääräiset korotukset juuri niille eläkeläisille jotka sitä eniten tarvitsevat eikä tässä ole kysymys mistään pienestä määrästä ihmisiä kuusisataatuhatta yli kuusisataatuhatta eläkeläistä tulee saamaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä jälkeen korotuksen eläkkeisiinsä

puhemies tuntuu että te pääministeri rinne ette halua puhua tästä vappusatasesta ja me haluamme siitä juuri sen takia puhua sillä te lupasitte jokaiselle suomalaiselle joka saa alle tuhatneljäsataa euroa kuussa eläkettä sata euroa puhtaana käteen te te olette nyt korottamassa takuueläkettä niin kuin mekin teimme hallituksessa se on tärkeää pienimpiin kansaneläkkeisiin tulee muutama kymppi sekin on tärkeää se auttaa näitä ihmisiä pääministeri rinne te äsken sanoitte että jokainen jolle te lupasitte tuon sata euroa tulee saamaan ensi vuoden alussa lisää kysyn kuinka paljon lisää tästä leikatusta vappusatasesta tulevat saamaan ne jotka saavat eläkettä tuhatkolmesataa viiva tuhatneljäsataa euroa kuinka monta euroa tulee lisää näille eläkkeensaajille joille te lupasitte tuon vappusatasen

totean nyt uudelleen tässä kaikkien kuullen sen mitä vappuna kaksituhattakahdeksantoista puhuin totesin että kaikille niille suomalaisille jotka tienaavat alle tuhatneljäsataa euroa useamman vuoden ohjelmalla ottaen huomioon julkisen talouden tasapainon laitetaan tämä on tämä on se mitä on sanottu sen puheen voi löytää ihan suoraan tuolta

arvoisa puhemies kyllä minä nyt toivoisin että tässä salissa ei näitä kymppejä väheksyttäisi edellinen korotus kansaneläkkeisiin on tehty kaksituhattakahdeksan siitä on kyllä mielestäni aika pitkä aika on kaksitoista vuotta aikaa siitä kun edellisen kerran on

sain joku aika sitten terveiset tuolta kotiseudultani köyliöstä vanhalta rouvalta joka on maatalon emäntä hän oli hyvin pettynyt siihen että hän uskoi siihen teidän lupaukseenne pääministeri rinne hän uskoi siihen sataseen ei hän ollut kuullut tuosta rytmityksestä hän oli pettynyt hän oli pettynyt hän ei voinut luottaa teidän lupaukseenne ja siitä on kyse ja siksi me puhumme tästä ministeri pekonen ne korotukset ovat paikallaan siitä ei ole kyse vaan on kyse petetyistä lupauksista ja toisaalta siitä että työeläkettä ei voi nostaa leikkaamalla toisten työeläkkeistä siellä kassassa ei ole ylimääräistä rahaa mutta haluaisin uudistaa edustaja eestilän tekemän perustellun kysymyksen kokoomus on valmis siihen että parlamentaarisesti tarkastellaan meidän eläkejärjestelmän kestävyyttä eläkeläisten ostovoiman kehittymistä ja sitä vastaako siellä eläkeindeksin taustalla oleva kulutuskori sitä todellista eläkeläisten kulujen kasvua sähkölaskua polttoaineen hinnannousua jota olette nyt taas tekemässä vuokria ja niin edelleen olisitteko valmis tällaiseen keskusteluun jotta parlamentaarisesti yli hallitus oppositio linjojen voitaisiin palauttaa usko eläkejärjestelmään

arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeätä korjata asioita jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen sillä tavalla että se kestää myöskin vaalikausien ylitse jos tässä tilanteessa jonka kuvasitte kokoomus on valmis lähtemään parlamentaariseen valmisteluun tavoitteena se että pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa aidosti parannetaan vastaus tähän teidän kutsuunne on tervetuloa valmistellaan vain ne yhdessä mutta se edellyttää ehdottomasti sitä että te olette sitoutumassa siihen että pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan se on tämän hallituksen selkeä linja

herra puhemies kun edustaja sarkomaa mainitsi poliisit sairaanhoitajat opettajat ja käden olemisen taskulla niin varmasti moni heistä muisti sen että kokoomus kävi juuri näiden työntekijäryhmien taskulla leikkaamalla lomarahoja kokoomus painosti kiky sopimukseen kuten ryhmäpuheenjohtaja

leikkaamalla kansaneläkettä viime kaudella ja jäädyttämällä indeksit ja nyt kun nyt kun hallitus on nostamassa sekä kansaneläkettä että takuueläkettä kritiikki kokoomukselta on kovaa kuulostaa siltä että pienituloisten eläkeläisten aseman parantaminen on myrkkyä kokoomukselle arvoisa puhemies jo viime kaudella esitimme monta kertaa että tätä indeksikoria tarkisteltaisiin siitä tehtiin kirjallisia kysymyksiä hallitus ei sitä tehnyt miltä kuulostaa nyt tämä kokoomuksen jälkiherännäisyys prisman

arvoisa puhemies tämä indeksikorin sisältö on tärkeä kysymys

sen takia että siellä nykyisessä kuluttajahintaindeksissä painottuvat sellaiset asiat jotka eivät ole aidosti ikääntyvien ihmisten eläkeläisten normaalissa ostoskorissa ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeä asia minkä edustaja orpo nosti esille on totta että tätä on pohdittu jo aikaisemmin

ja ja perustamme sen parlamentaarisen työryhmän jossa huolehdimme eläkkeiden ostovoimasta katsomme tuon indeksikorin toivon että otatte myös kopin siitä ettette lähde romuttamaan suomalaista työeläkejärjestelmää eläke on tärkeä palvelut ovat tärkeitä erityisen tärkeää eläkeläisille on se että sinne omalle terveysasemalle pääsee jonottamatta ministeri kiuru juuri hiljattain tiedotustilaisuudessa lupasi laittaa terveyskeskukset kuntoon lupasitte tuhat lääkäriä lupasitte rahaa tämän asian kuntoon laittamiseen sanoitte sanatarkasti

toivon että nyt kertoisitte millä rahalla ja ja milloin toteutatte sen lupauksenne että terveyskeskuksiin saadaan tuhat lääkäriä voivatko ne jonossa olevat eläkeläiset lapsiperheet ja työttömät luottaa siihen että ne lääkärit todellakin tulevat
ministeri kiuru haluaa vastata
kuitenkin arvoisa puhemies tässä oli osoitettu kysymys omalle toimikentälleni mutta se ei liity eläkkeisiin mutta vastaan mielelläni siihen miten suomessa pääsee jatkossa hoitoon on aivan selvää että valtionavustus on erilainen apparaatti kuin on tosiasiassa sitten meidän pysyvä valtionrahoitus kunnille ja tältä osin avustukset ovat erilaisia ja niin kuin totesin tuossa lehdistötilaisuudessa neljälläkymmenellä prosentilla kunnista on ongelmia lääkäreiden palkkaamisessa lopuilla ei ole tarvitaan siis monialaisia toimia jotta suomessa kaikki pääsisivät lääkäriin neljäkymmentäkolme viiva neljäkymmentäviisi prosenttia tilastojen mukaan pääsee suomessa viikossa hoitoon kaikki eivät pääse on muitakin syitä kuin lääkäripula miksi tämä ei onnistu edustaja sarkomaa siihen keskusteluun liittyi pitkä alustus jossa kävimme läpi sitä mitä eroja näillä avustuksilla on totesin että pysyvää valtionrahoitusta on käytettävä pysyvien lääkärikuntien hankkimiseen

arvoisa puhemies

on edelleen yleistynyt ja tämä ilmenee myös muun muassa thln kyselytuloksista samalla lisääntyvät myös huumeista aiheutuvat haitat kuten vakavat terveys ja sosiaaliset haitat sekä erittäin vakava järjestäytynyt rikollisuus kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta on saanut yli viisikymmentätuhatta allekirjoitusta ja on näillä näkymin etenemässä eduskuntaan osa hallituspuolueista kannattaa ja kansalaisaloitetta sisäministeri ohisalon ohisalon kannanotot erityisesti poliisiministerinä hämmästyttävät suuresti asia sivuaa myös useamman ministerin tehtäväkenttää ja käännyn nyt teidän puoleenne kun ohisalo ei ole tänään paikan päällä kysynkin pääministeriltä edustaako sisäministeri ohisalon ja vihreiden kanta hallituksen päihdepolitiikkaa
ministeri henriksson vaikka ministeri henriksson

me emme halua suomessa kasvavan ja sen rangaistavuus ne asiat kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalalle meidän hallitusohjelmassamme ei ole sellaista kirjausta että lähdettäisiin muuttamaan rikoslakia tältä osin ja se on hyvin selkeää on tietysti niin että kansalaisilla on oikeus tehdä kansalaisaloitteita ja kaikki kansalaisaloitteet käsitellään sitten täällä eduskunnassa myös tästä asiasta kun se tulee niin pitkälle että se tulee tänne tietenkin myös oikeusministeriö tulee antamaan lausuntonsa itse näen että asia siltä osin on harvinaisen selvä elikkä tämä hallitus ei tule muuttamaan rikoslainsäädäntöä tältä osin

edustaja östman vahvistan tämän oikeusministerin selkeän kannan tähän tilanteeseen myöskin hallitusohjelmaneuvotteluissa asia on todettu tässä ei edetä mutta samalla kun sanon näin sanon että päihdepolitiikassa on tärkeää pohjata päätöksentekoa jatkuvasti lisääntyvään tietoon

on olemassa erilaista tutkimustietoa liittyen tähän kannabikseen ja uskon että

arvoisa puhemies se on niin kuin kaksi ministeriä totesi tässä että huumausainerikos on suomessa rikoslaissa määritelty lainvastainen teko huumausaineiden hallussapidosta hankkimisesta käytöstä valmistamisesta kuljettamisesta kaupasta ja näiden yrittämisestä voidaan rangaista kansallisen lainsäädännön perusteella silti sisäministeri ohisalo on avannut keskustelun että hän olisi valmis muuttamaan tätä käytäntöä kysyn edelleen mikä on hallituksen kanta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseen niin kuin ohisalo on esittänyt toivottavasti toivottavasti olette tässä asiassa edelleen eri linjalla kuin sisäministeri

edustaja östman voitte klousata tämän keskustelun ei tarvitse keskustella tämä hallitus ei tuo semmoista esitystä eduskuntaan

eilen suomessa vietettiin ruotsalaisuuden päivää eli svenska dagenia päivällä juhlistetaan muun muassa kaksikielistä suomea se kokoaa ihmiset yhteen ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta päivän kunniaksi on hyvä pohtia kieliryhmien asemaa tämän päivän suomessa erityisesti uuden kansalliskielistrategian laatiminen on meille tärkeää ja siksi kysynkin mikä on uuden kansalliskielistrategian tilanne ja kuinka varmistamme että palveluita tarjotaan jatkossakin kansalliskielillä

jolla turvataan ja vahvistetaan molempia kansalliskieliä sekä ruotsia että suomea sen takia on tärkeää että tässä työssä ovat mukana myös ne jotka tietävät minkälaista on elää sillä toisella kotimaisella kielellä ja sen takia kuullaan herkällä korvalla myös kieliryhmiä tässä asiassa me tulemme myös tekemään kielipoliittisen ohjelman johon kuuluvat sitten saamen kielet viittomakielet romanikieli ja karjalan kieli kaikkea tätä tullaan tekemään nyt tulevana

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että tämä asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti ja kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

kiitos saimaannorppa on välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon norppia on jäljellä arviolta noin neljäsataa yksilöä niillä tulevine sukupolvineen on oikeus elää rauhassa saimaannorpan ja ihmisen yhteiselo on mahdollista ja uskon että kaikki suomalaiset haluavat nähdä norpan sukeltelevan saimaalla myös tulevina vuosikymmeninä kuten suomen luonnonsuojeluliitto on todennut saimaalle mahtuisi tuhansia norppia kuten onkin ollut kauan sitten nyt käsiteltävä saimaannorppien puolesta tehty kansalaisaloite on todella tärkeä lämpimät kiitokset aloitteen tekijöille ja kaikille allekirjoittaneille saimaannorpan ainoa vihollinen on ihminen ihminen on suurin syy siihen että norppakanta alun perin romahti tuhatyhdeksänsataa luvun aikana vielä luvulle asti norpasta maksettiin tapporahaa ja metsästys kiellettiin vasta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi jolloin saimaannorppa rauhoitettiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alkuun asti talvipesiä tuhottiin saimaan juoksutuksesta johtuvilla suurilla vedenpinnan vaihteluilla myös ympäristömyrkyt rantarakentaminen ja piittaamaton vesillä liikkuminen tuhosivat norppien elinympäristöä kalanpyydyskuolleisuus on kuitenkin aivan olennainen tekijä norppakannan romahtamisessa tällä hetkellä juuri hukkuminen kalanpyydyksiin on norpan suurin uhka ilmastonmuutoksen ja pesimäaikaisen häiriön ohella saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy on kalanpyydyskuolleisuus metsähallitus korostaakin yhdessä tutkijoiden kanssa että kalanpyydyskuolleisuuden vähentäminen on ainoa keino säilyttää saimaannorppa etenkin pitkiä matkoja liikkuville reviiriään laajentaville ja kalastuksen oppineille kuuteille verkot ovat vaarallisia surmanloukkuja nykyinen huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun kestävä verkkokalastuskielto ei niitä riittävästi turvaa viime kesänä heti heinäkuun ensimmäisinä päivinä raportoitiin neljän kuutin hukkumisesta verkkoihin sotkeutumisen vuoksi vuodesta kaksituhattaviisi verkkoihin tiedetään hukkuneen yli seitsemänkymmentä saimaannorppaa suomen luonnonsuojeluliiton mukaan todellinen kuolleisuus kuitenkin olla jopa kolminkertainen havaittuun verrattuna heti heinäkuun murheellisten kuuttikuolemien jälkeen vasemmistoliiton edustaja paavo arhinmäki teki kirjallisen kysymyksen verkkokalastuskiellon jatkamisesta heinäkuun loppuun vastauksessa ministeri leppä lupasi käynnistää ripeästi työryhmätyön kalastusrajoitusten toimivuuden arvioimiseksi ja uusien rajoitusten suunnittelemiseksi minä toivon että että tällä työryhmällä on rohkeutta ja vastuullisuutta esittää ratkaisuja jotka aidosti saimaannorppaa ihmisen ja muun luonnon välisessä suhteessa on kyse tasapainon löytämisestä joka tällä hetkellä on täysin vinossa tutkijoiden mukaan kahdeksankymmentä prosenttia verkkoihin kuolleista saimaannorpista on alle kaksikymmentäneljä kiloisia kuutteja keskimäärin kuutit saavuttavat kahdenkymmenenneljän kilon painon elokuussa joten vaikka verkkokalastuksen ympärivuotinen kielto olisi saimaannorpan näkökulmasta kaikista paras vaihtoehto jo pelkästään verkkokiellon jatkaminen heinäkuun ajan voisi poistaa suurimman osan näistä kalanpyydyskuolemista että aloitteen esittämällä ympärivuotisella kiellolla olisi maltillisia vaikutuksia kalastukseen ammattikalastajille voidaan kuitenkin esimerkiksi maksaa korvaus rajoitusten takia menetetystä ansiosta tai kehittää muita keinoja taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä ettei yksikään saimaannorppa kuole kalanpyydyksiin kannan hidas kasvu ei minun mielestäni riitä uhanalaisuuden poistuminen edellyttää kannan moninkertaistumista ja levittäytymistä vanhoille elinalueilleen minä uskon että saimaannorpan suojelulle ja kannan elvyttämiselle on suomalaisen kansan laaja tuki

arvoisa puhemies

viime kesänä me kuitenkin kuulimme murheellisia uutisia saimaan verkkorajoitusten päättymisestä oli kulunut vain kaksitoista tuntia vain kaksitoista tuntia kun ensimmäinen tieto kuutin hukkumisesta tuli ja heti seuraavana päivänä saatiin uusia suru uutisia valitettava tosiasia on se että viime kesä ei ollut mikään poikkeus vaan norppia hukkuu verkkoihin joka kesä vuodesta kaksituhattaviisi alkaen näitä norppahukkumisia on ollut yli

maailmassa on tällä hetkellä noin neljäsataa saimaannorppaa ja joka ikinen verkkoihin hukkunut yksilö on turha ja jokainen verkkokuolema on väärin arvoisa puhemies kevään verkkokalastusrajoitukset ovat olemassa jotta talvella syntyneet kuutit selviäisivät minusta on kuitenkin selvää että nämä rajoitukset riitä rajoitukset eivät koske koko norpan elinaluetta ja ne ovat voimassa aivan liian vähän aikaa norppien hukkumiset ovat erityisen surullisia koska ne ovat turhia ne voitaisiin estää ja ne täytyy estää

ja niitä on rajoitettava norpan koko elinalueella nämä rajoitukset on laajennettava vähintään koko heinäkuun mittaisiksi mieluummin vielä paljon laajemmiksikin arvoisa puhemies saimaannorppa on ainutlaatuinen eläin ja erityisen tärkeä eläin se on meille suomalaisille sillä norpasta on tullut koko suomen luonnon ja suomalaisen luonnonsuojelun symboli ja on ainoastaan meidän suomalaisten tehtävä pelastaa norppa ja suojella saimaannorppaa sitä ei voi tehdä maailmassa kukaan muu ja sen takia minä haluaisin kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä ja joka ikistä suomalaista joka tämän aloitteen on allekirjoittanut ja kaikkia siitä että yhdessä suojellaan ja puolustetaan suomalaista luontoa

arvoisa puhemies kiitos tietysti aloitteen tekijöitten aktiivisuudesta asian suhteen näin saimaan latvavesien kansanedustajana on norpan osalta ilo todeta että sen suojelutoimenpiteet ovat saimaan vesistössä onnistuneet kanta arvion mukaan hyvin talvikantahan on niin kuin todettiin noin neljäsataa yksilöä tällä hetkellä norpan suojelemiseksi on tehty myös hyvää työtä tutkimuksen norppalaskennan osalta niin luonnonvarakeskuksen kuin itä suomen yliopiston taholta ja meillä on aika tarkkaa tietoa norppien elinoloista liikkeistä sekä niiden pesimäalueista tavoite mikä norpansuojelustrategiassa asetettiin aiemmin tavoitteeksi ollaan saavutettu kuusi vuotta etuajassa tavoitehan oli neljäsataa yksilöä vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi eli joitain asioita on tehty oikein on selvää että norppaa on suojeltava kantaa pitää edelleen vahvistaa rajoituksiakin tarvitaan täyskielto on ylimitoitettu toimenpide ja se lisää vastarintaa sekä salakalastusta se on mielestäni myös hiukan ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteitten kanssa niin vapaa ajan kalastuksen kuin kotimaisen kalastuksen edistämisen osalta ja myös kalastusmatkailun osalta erityisesti

vapaa ajan verkkokalastus on kesämökkiläisille tärkeä kesäharrastus ja myös koko ajan vähenevälle järvikalastuksen ammattitoiminnalle on pystyttävä tarjoamaan tarjoamaan toimintaedellytykset lisäksi on todettava että käyty keskustelu on paljon vaikuttanut jo tällä hetkellä esimerkiksi verkkokalastuksen vähenemiseen ja muiden kalastusmuotojen sekä kalastusvälineiden käyttöönottoon mikä on hyvä asia onkin nyt tärkeää että tulevaisuuden suojelutoimet ja rajoitukset mitoitetaan tasapainoisesti ja yhteistyössä vesistön ympärillä asuvien ihmisten ja kalastusharrastajien kanssa norppakannan kasvaessa edelleen on syytä ottaa malttia tähän keskusteluun tarpeen on nyt rauhassa tarkastella nykyisten rajoitusten kokeilutuloksia ja valmistella mahdolliset uudet verkkorajoitukset vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin rauhassa asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä kuullen asian ympärillehän on perustettu työryhmä arvioimaan nykyisten rajoitusten toimivuutta lisäksi rajoitukset perustuvat vahvaan yhteistyöhön pääosin osakaskuntien ja ely keskusten tekemiin sopimuksiin jotka ovat voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun

hyvin valmistellut faktoihin perustuvat asetetut tavoitteet ja norpansuojelua tukevat rajoitukset ovat varmasti tarpeen myös jatkossa niin kuin aiemmin totesin mutta nyt pitää mennä maltilla ja yhteistyöllä eteenpäin niillä askelmerkeillä jotka yhdessä on sovittu itse todellakaan en kannata täyskieltoa enkä ääripolitiikkaa sillä saadaan yleensä huonoimmat tulokset aikaan kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin myös minunkin puolestani kansalaisaloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille tästä erittäin tärkeästä toimesta millä halutaan suojella erittäin uhanalaista saimaannorppaa saimaannorppakanta on arveluiden mukaan noin neljäsataa yksilöä vaikka sen kanta on vahvistunut ja lähes kolminkertaistunut pahimmista ajoista on sen elinmahdollisuus yhä edelleen uhattuna syitä on monia kuten ilmastonmuutos joka vaikeuttaa norpan lisääntymistä sillä se tarvitsee jäätä ja lunta pesimiseen ilmastonmuutoksen aiheuttamat hankaluudet on vaikea kuitenkin nopeasti korjata keskeisiä saimaannorppaa ja erityisesti nuoria yksilöitä uhkaavia vaaroja on kuitenkin myös verkkokalastus johon me voimme täällä eduskunnassa nopeasti vaikuttaa tutkijat yhdessä metsähallituksen kanssa korostavat juuri kuuttien kalanpyydystykseen kuolleisuuden vähentämisen olevan keskeistä mikäli haluamme säilyttää ainutkertaisen saimaannorpan kannan emme voi siis sivuuttaa vastuutamme vaikka tiedostan että verkkokalastuksen tiukemmilla säännöksillä on myös vastustajansa toisaalta ihan ymmärrettävistä syistä arvoisa puhemies tiedän tämän sillä suuren osan kesäviikonlopuista vietän saimaan rannalla ja olen keskustellut vapaa ajankalastajien kanssa toisaalta olen tullut samaan huomioon kuin etelä savon maakuntaliiton vuonna kaksituhattaviisitoista tekemä tutkimus että valtaosa paikallisista ihmisistä myös olisi laajentamassa verkkokalastuksen kieltoa olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet omalta osaltamme pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen tähän kuuluvat mitä suurimmalta osin siis myös saimaannorpan kannan säilyttäminen sen edelleen vahvistaminen tältä vastuulta emme voi ummistaa silmiämme mielestäni on tärkeä selvittää verkkokalastuksen kiellon laajentamista ainakin heinäkuun lopulle tämä käsittääkseni estäisi valtaosin kuuttien kuolemia verkkoihin mutta ei haittaisi tuntuvasti ainakaan ammattimaista kalastusta ainakin tulisi pikaisesti ja tarkoin selvittää kuuttien esiintymispaikat ja näiden paikkojen läheisyydessä verkkokalastuksen kieltoa tulee jatkaa lyhyesti sanoen loppuun meidän tulee löytää keinot ettemme aja saimaannorppaa enempään ahdinkoon vaan voimme päinvastoin sen kantaa edelleen elvyttää tämä on mahdollista tehdä hyvässä yhteisymmärryksessä kalastajien kanssa

arvoisa herra puhemies kiitos omastakin puolestani että me olemme aikanamme muuttaneet perustuslakia niin että kansalaisaloite on mahdollista kansalaiset tuovat heille erityisen tärkeitä asioita tässä ja tällä kansalaislakialoitteella olemme sen äärellä että nyt suojelemme harvinaista noin neljänsadan yksilön hyljekantaa suomessa mutta meidän on otettava globaali vastuu me vaalimme täällä kansainvälistä aarretta ainutkertaista eliötä joka meillä kasvaa ja toivottavasti voi ilmastonmuutoksen etenemisestä huolimatta hyvin jatkossakin eli voidaan todeta että hoitoon hoitoon suojeluun satsattavat toimet ovat olleet onnistuneita mikä antaa hyvän lähtökohdan sille että voisimme sitä edelleen kehittää meillä on käytössämme asioita joita tässä keskustelussa ei ole vielä tullut esille meidän pitää elää rinnakkain paikallisväestön ja ammattikalastajien kanssa meillä eri sektoreilla on erilaisia järjestelmiä joilla tätä rinnakkaiseloa voidaan kehittää ottaen nyt huomioon vaikka metso ohjelman yksittäiset ihmiset voivat korvausta vastaan olla mukana säilyttämässä meidän luonnon monimuotoisuutta ja edistämässä suojelutoimintaa toivon että kun työryhmä tekee tätä työtä niin otetaan huomioon myös se kuinka me vähemmillä ristiriidoilla kuten edustaja eskelinen hyvin korosti yhteistyötä tehden eri intressiryhmien asiat huomioon ottaen voimme päästä hyvään ratkaisuun saimaannorpan osalta tähän asti on onnistuttu hyvin mutta on jo inhimillisesti katsottava että meidän suojelutoimemme lisäksi joka on edistänyt norpan kannan kehittymistä edistetään vielä kuuttienkin mahdollisuutta olla edelleen jatkamassa sukua ja ja rikastuttamassa saimaan vesistöä isommalla kannalla

arvoisa puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja

niin kuin tässä monessa hyvässä puheenvuorossa salin oikeastaan joka puolelta on tuotu esille että norppien tulevaisuus on kyllä yksin meidän suomalaisten vastuulla onko suomessa ja maailmassa jatkossa saimaannorppia sen me päätämme suomessa ja siihen me pystymme myös onneksi vaikuttamaan hyviä tuloksia on saatu aikaan ensimmäisenä jo vuosien ajan on rakennettu lumipesiä apukinoksia ja haluan kyllä sanoa ison kiitoksen niille talkoolaisille jotka näitä kolauksia siellä tekevät muun muassa edustaja järvinen on on ollut kolaamassa ja ja rakentamassa näitä tekopesiä ja ja jos oikein muistan niin viime edellistalvena ensimmäisen kerran kaikille alueille pystyttiin rakentamaan näitä apukinoksia ja se on nimenomaan näiden edustaja järvisen kaltaisten talkoolaisten vapaaehtoisten varassa hyvin pitkälti että ne sinne syntyvät se on ollut yksi aivan oleellisen tärkeä tekijä tässä onnistuneessa saimaannorpan pelastusoperaatiossa erityisen iloinen olin myös siitä kun pari vuotta sitten saimme tietoa että ensimmäinen ihmisen rakentama järviruokolyhdepesä onnistui saamaan maailmaan ensimmäiset kuutit se oli yksi hyvä askel ja vielä ehkä hienompi aiemmissakin puheenvuoroissa esille on noussut huoli siitä että meillä tulevaisuudessa ei välttämättä enää ole näitä lumia sinne kinoksiksi kerättävissä nyt ensimmäisen kerran

ihan viime viime talvina on onnistuttu saamaan ihmisen kokonaan rakentamaan kelluvaan ponttonipesään onnistunut kuutin kuutin syntyminen se on siis täysin ihmisten tekemä kokonaisuus eu eu rahoituksella ja ja suomen rahoituksella tehty toimenpide ja ja se on tietysti tulevaisuuden kannalta aivan oleellisen tärkeää kun lumitalvet ovat vähän niin ja näin ja ja silloin kun kolattavaa ei ole toivottavasti

saadaan lisää ja ja ne myös tulevat entistä paremmin norppien suosioon haluan siis antaa vilpittömän kiitoksen kaikille tekijöille ja talkoolaisille ja rahoitus tälle työlle vaikka talkootyöstä on kyse on jatkossa turvattava ja esimerkiksi näiden ponttonipesien rakentamiseen on löydyttävä rahoitusta suomesta arvoisa puhemies on myös varmasti totta että voimme tehdä enemmän sen eteen että ei tapahtuisi enää verkkokuolemia eikä toisaalta ihmisen aiheuttamia norpan kuolemia yksi hyvä on ollut nämä norppaturvalliset katiskat joita on otettu käyttöön sillä kyllä aika moni vapaa ajankalastaja pystyy varmasti sen hetken

saimaannorppa sen lopulta tarvitsee mutta itse ottaisin nyt sen yhden askeleen pidentäisin kuukaudella ja katsoisin saadaanko kanta nousemaan nousemaan tällä toimenpiteellä tehdään kaikki mahdollinen saimaannorpan yhteisen ainutlaatuisen eläimemme

arvoisa herra puhemies

sitoutimme kaikki paikalliset toimijat toimiin norpan hyväksi osakaskunnille annettiin palkkiota tällaista sopimuskorvausta yksi pilkku seitsemän euroa hehtaarilta siitä että he lupasivat valvoa kalastusrajoituksien toimia entistä paremmin ja tiedottaa niistä he saivat myös kompensaatiota lupatulojen vähentämisestä uskon että itse asiassa joka verkkoonsa on vahingossa saanut kuutinpojan tulee erittäin paha mieli ja varmasti käyttäytyminenkin muuttuu tämän jälkeen toki on niin että että nyt kun näitä kuuttikuolemia on tullut se on osin osoitus siitä että kuutti on levinnyt alueille joissa ei tiedetty sen esiintyvänkään mikä keskustan ja minun viestini tähän keskusteluun on ensinnäkin lupaan valiokunnan puheenjohtajana että tämä erittäin hyvä ja tärkeä aloite käydään siellä valiokunnassa asianmukaisesti läpi ja kuulemme asiantuntijoita ja kuulemme niitä keinoja joilla norpan tilannetta voidaan

kyllä minun viestini tähän keskusteluun on on nimenomaan samantyyppinen kuin todella rakentavasti valtaosalla täällä on ollut esimerkiksi edustaja eskelisen puheenvuorossa tärkeää on on sitouttaa paikalliset toimijat tärkeää on huolehtia myös saimaan perinteestä ja saaristolaisidentiteetistä puhtaan suomalaisen järvikalan saatavuudesta on keinoja aina verkkojen painotuksesta lähtien esimerkiksi ajallisesta rajoittamisesta lähtien siirtymisestä toisen tyyppisiin pyydyksiin kokonaan erilaisia keinoja uskon paikallisten sitoutuvan kun kun sitä keskustelua yhdessä käydään keskusta haluaa että jokaisella suomalaisella on nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus harrastaa kalastusta tämäkin on osa sitä suomalaista perinnettä ja on huomattava myös kalastus ja metsästysmatkailun potentiaali joka suurilta osilta on hyödyntämätön tällä hetkellä käytännön ratkaisuja voidaan löytää vielä lisääkin ja toivon että että tiedeyhteisö tässä antaa myös parastaan on hyvä että tällainen työryhmä siellä jo pohtii mitä tämän asian kanssa voisi vielä lisää tehdä oikeastaan tässä on se viesti minkä itse halusin tähän keskusteluun tuoda tosiaan lisää keskustelua ja syvällisemmin käymme sitten siellä valiokunnassa oikein hyvää keskustelua ja olen kiitollinen aloitteen tekijälle tämän asian esiin nostamisesta

arvoisa puhemies myös minä kiitän lämpimästi tämän aloitteen tekijöitä ja

yli seitsemänkymmentätuhatta allekirjoitusta se osoittaa että suomalaiset haluavat suojella ja vaalia norppaa kuten jo edellä on todettu norppa on maailman uhanalaisin hylje se elää vain suomessa ja vain saimaalla toisaalta jo nyt vaikka norppa on edelleen uhanalainen norppakannan kehitystä voidaan pitää myös luonnonsuojelun menestystarinana kuten ainakin edustaja kivelä edellä totesi aikaisemmin norppia pidettiin vahinkoeläiminä ja niistä sai tapporahaa tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä luvulla se rauhoitettiin ja seuraavalla vuosikymmenellä kantaa alettiin arvioida perustettiin suomen wwfn saimaanhyljetyöryhmä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla alkoivat sitten ensimmäiset suojelutoimet mutta esimerkiksi

kannanseuranta ja suojelutyö siirrettiin ympäristöministeriön vastuulle ympäristöjärjestöiltä ensimmäisen vihreän ympäristöministerimme pekka haaviston ministeriaikana muuten ja kuten tässä on todettu norppakanta on hiljalleen kasvanut tämän vuosikymmenen alussa se oli jotain kolmensadan yksilön suuruusluokkaa mutta nyt on jo siinä neljänsadan hujakoilla tämä on kaikki myönteistä kehitystä mutta kuten tiedämme norppa on edelleen uhanalainen sitä uhkaa verkkokalastuksen lisäksi myös ilmastonmuutos kuten edustaja kalmari totesi minäkin uskon ja olen ymmärtänyt että jokainen vapaa ajankalastaja joka löytää kuolleen kuutin verkoistaan on järkyttynyt sehän on hyvin yleistä että ihmiset ajattelevat että jokin juttu sinänsä noin yleisesti on vahingollista mutta jos juuri itse teen niin ei se silloin ei tämä minun juttuni voi olla vahingollista varmaan moni

vapaa ajankalastajien verkot kuitenkin nimenomaan tappavat kuutteja kaikkein eniten kuten moni kollega on jo todennut jo kuukauden pidennys verkkokalastuskieltoon olisi sekin tärkeä parannus

lopuksi haluaisin vielä todeta arvoisa puheenjohtaja

kaksi asiaa ensinnäkin sen että vaikka norppakanta todella on hitaasti mutta kuitenkin myönteisesti kehittynyt emme emme saa unohtaa sitä että myös ilmastonmuutos uhkaa norppaa koska norppa rakentaa pesänsä kinoksiin jo nyt monen vuoden ajan ihmisten on täytynyt auttaa norppaemoja tekemällä apukinoksia jotta emot voivat saada kuuttinsa ensimmäisiksi viikoiksi lumipesiin suojaan ja sitten vielä lopuksi haluan todeta sen että on aika paljon ihmisiä jotka eivät vieläkään ymmärrä millainen uhka ilmastonmuutos on ihmiselle mutta näyttää siltä että vielä enemmän on valitettavasti niitä jotka eivät ymmärrä mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on paitsi elämälle yleensä myös ihmiselle haluan tässä yhteydessä siteerata suomen luontopaneelin puheenjohtajaa professori kotiahoa joka on mielestäni esittänyt erinomaisen hyvän vertauksen hän on verrannut lajien sukupuuttoa siihen että oltaisiin lentokoneessa josta irtoaa niitti kerrallaan

kukaan ei etukäteen tiedä minkä niitin irtoaminen johtaa siihen että kone rysähtää alas mutta jokainen tietää että jossain vaiheessa niittien irtoaminen on kaikille matkustajille tuhoisaa aivan vastaavalla tavalla me emme tiedä millaisia ketjureaktioita missä vaiheessa ja millä nopeudella seuraa lajien sukupuutosta ja koska ihminenkin on loppujen lopuksi luonnontuote se on elämän monimuotoisuuden tuottama meidän oma elämämme on tämän elämän ison kudelman varassa niin meidän on tärkeää pitää tästä elämän isosta kudelmasta ja sen monimuotoisuudesta huolta
arvoisa

puhemies kansalaisaloite niin kuin tässä jo moni on keskusteltavaksemme tärkeän asian kun puhutaan saimaannorpan elinmahdollisuuksista saimaannorppa on tosiaan yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä myös keskusta kantaa huolta ja tekee on tehnyt pitkään töitä saimaannorppien suojelemiseksi ja kannan kasvattamiseksi ja meille on erittäin edelleen löydämme keinoja joissa norpansuojelu ja kalastus voidaan yhä paremmin sovittaa yhteen tämä ympärivuotinen verkkokalastuskielto lopettaisi kokonaan esimerkiksi kuhan verkkokalastuksen talvella nykyisten suojelutoimien ansiosta norppakannan koko on jo nyt kasvanut yli neljäänsataan yksilöön aivan kuten edustaja eskelinen toi esille jotain on tehty oikein ja moni muukin on on tässä todennut sen että olemme olemme myöskin onnistuneet norppien suojelussa mutta toki meillä on vielä esimerkiksi kuuttien suojaamiseksi on olemassa monia hyviä käytännön ratkaisuja joita voi edelleen kehittää esimerkiksi verkkojen ankkurointi ja ohuemman langan käyttäminen verkoissa jolloin heinäkuiset kuutit pystyvät rikkomaan verkon eivätkä takerru siihen myös muiden tällaisten norppaturvallisten pyydysten kuten rysien ja katiskojen käyttö auttaa välttämään vahinkoja on toki muistettava että norppien kohdalla kyseessä on koko lajin suojeleminen kokonaisuus on hyvin tärkeää että me yhdessä olemme sitoutuneet norppien suojelustrategiaan ja sen mukaiseen kannan kasvutavoitteeseen ja on mielestäni erittäin arvokas huomio mikä täällä on tuotukin monien edustajien suulla esille että norppien suojelu täytyy tehdä paikallisia ihmisiä kuunnellen ja yhdessä heidän kanssaan silloin me saamme kaikista parhaat tulokset norppienkin kannalta

arvoisa puhemies kuten täällä on tullut jo esiin minulla on ilo asua keskellä norppavesiä puruvedellä olen ainakin viidennen kuudennen sukupolven edustaja siellä ja norppien kanssa on aina tultu toimeen vähintään kaksikymmentä vuotta olen seurannut norppien suojelua hyvin läheltä ystäväni norppa taskisen tekemieni tv ohjelmien ja ja taskisen kautta myöskin itä suomen yliopiston tutkijoiden ja metsähallituksen välityksellä vähintään kymmenen vuotta minulla on on ollut ilo olla mukana tekemässä norppalaskentoja ja viime vuosina myöskin vapaaehtoisena näitä apukinoksia jotka ovat tärkeitä siitä huolimatta että meitä vapaaehtoisia on tosi paljon suurimman hatunnoston mielestäni ansaitsevat ne joista tänään on puhuttu täällä vielä kohtuullisen vähän ja ne ovat kalastajat kun viisitoista vuotta sitten norpansuojelua teki sitä tuli kutsutuksi kukkahattutädiksi ja viherpiipertäjäksi ja niin edelleen ja vastakkainasettelu oli suurta ministeri leppä muistaa varsin hyvin monet yhteisetkin tilaisuudet joissa olimme joissa vapaa ajankalastajat ammattikalastajat ja norpan suojelijat suojelijat olivat lähes tukkanuottasilla mutta se on nyt muuttunut ja suurimman hatunnoston todellakin haluaisin antaa saimaan kalastajille etenkin ammattikalastajille joita tällä hetkellä on saimaalla enää noin enää noin kolmellasadalla jäljellä siis vähemmän kuin norppia

meidän on tärkeää pohtia sitä kun kun norpansuojelua edistetään että me teemme sen sosiaalisesti kestävästi ja myös kalatalouden kannalta kestävästi kannattaa muistaa korjaan samalla

jos me haluamme tehdä kestävää tulevaisuutta on tärkeää edistää kotimaisen kalan syöntiä vaikka verkkokalastuksessa saimaalla puhutaan kohtuullisen pienistä kilomääristä euromääräisesti kyse on isoista asioista kalastajalle koska verkoilla pyydetään nimenomaan kuhaa jos ympärivuotinen verkkokalastuskielto tulisi voimaan se tarkoittaisi sitä että kuhaa jäisi saamatta satatuhatta tonnia vuodessa satatuhatta tonnia vuodessa nämä ovat aika hurjia lukuja kun tiedetään mikä on kuhan kilohinta verrattuna muikun kilohintaan ja sen takia täytyy tätä norpansuojelun edistämistyötä tehdä maltilla ja harkiten mitä sitten voidaan tehdä on aika laaja yksimielisyys siitä että suojelukuukausia voidaan lisätä vähintään heinäkuulle me tiedämme kaikki että kuutti on vähän kuin koiranpentu joka lapsuudessaan kokeilee ja leikkii tekee holtittomastikin asioita mutta kasvaessaan viisastuu aika monet asiantuntijat sanovat että se kuukausi on hyvin ratkaiseva aika sen kuutin elämässä sen jälkeen verkkokuolemien riski pienenee olennaisesti yksi lisäkuukausi norpansuojeluun olisi ilman muuta varmasti yksittäisistä keinoista se kaikkein vaikuttavin jos ja kun kuutteja syntyy uusilla alueilla on oleellista saada lisää rajoitusalueita ja niistähän neuvottelevat neuvottelevat sitten vesialueiden osakaskunnat ja ely keskus yhdessä me tarvitsemme myös paljon tehokkaampaa viestintää mökkiläisille ja vapaa ajankalastajille että he malttaisivat välttää verkkokalastusta jo ensi kesän heinäkuussa ymmärrän hyvin sen tuskan mikä on kun huomaa että omasta verkosta kuutti löytyy sitä ei halua kukaan verkon langanvahvuutta voi pohtia tällä hetkellä aika yleisesti käytetään seitsemäntoista millin verkkoja mutta verkon vaihtaminen viidentoista millin lankaan tuo jo paljon paremman tuloksen kuuttien ja norppien kannalta ja tiedän jopa ammattikalastajia jotka ovat vaihtaneet kaikki verkkonsa nimenomaan näihin viisitoista millisiin millisiin kalastusvälineitä ja niiden rakenteita pitää kehittää ja erilaisia pyydystyyppejä jalostaa eteenpäin ystäväni taskinen jonka jo mainitsin kalastaa ammattikalastajana tätä nykyä katiskoilla mutta myöskin pohjarysillä joita samalla sitten kehitetään siihen suuntaan että ne olisivat norppaturvallisia niin että norppa ei pääse yksi pohjarysä vastaa kolmea tai jopa viittä verkkoa eli siitäkin voi tulla yksi tulevaisuuden tulevaisuuden keino meidän on tehtävä erilaisia ratkaisuja jotka ovat kestäviä niin norpalle kalastajille kuin koko kalataloudellekin mutta muistutan teitä siitä että pelkästään sinä aikana kun itse olen ollut tässä mukana muutos on ollut asenteissa huikea siitä eripuraisuudesta ja ja solvausten heitosta on päästy valtavaan yhteisymmärrykseen ja moni näistä vapaa ajankalastajista ja ammattikalastajista on itse tekemässä norpille apukinoksia ja on itse laskemassa norppakantaa silloin huhtikuun lopulla kun sitä tehdään ja tästä yhteistyöstä meidän pitää pitää kiinni

arvoisa herra puhemies

eteläisimmän saimaan äärellä asuvana ja kesäasukkaana suur saimaan rannalla olevana tiedän myöskin mitä keskustelua norpista kalastuksesta vapaa ajanasumisesta ja pysyvästä asumisesta saimaalla on käyty vuosien aikana uhanalainen norppakanta elpyy tällä hetkellä jopa odotettua nopeammin ja neljänsadan yksilön välitavoite joka oli asetettu vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi on jo saavutettu käytännössä kuusi vuotta etuajassa

nyt jo norppakannan elpymisen taustalla ovat nykyiset kalastusrajoitukset vapaaehtoisuus ja sanon nimenomaan vapaaehtoisuus ja norppien pesimisen turvaaminen muun muassa apukinoksia kolaamalla ja vapaaehtoistyöllä nimenomaan kuten edustaja järvinen omassa puheenvuorossaan totesi siinä ovat nimenomaan kalastajat ja myöskin vapaa ajan asukkaat olleet erittäin hyvin mukana ja se on lähtenyt sieltä osakaskuntien vesialueiden omistajien tahdosta myöskin paljon liikkeelle tosiasia on että kun norppakanta on kasvanut niin norppien asuinalueet ovat samalla myöskin

ja niitä tavataan jo tälläkin hetkellä suur saimaan eteläisimmillä osilla ja kyllä se on ainutlaatuista siellä saimaalla ollaan myöskin uutta matkailua matkailua jo kehitetty siellä on jo muutaman vuoden ajan ollut esimerkiksi vaikkapa norpparisteilyjä joissa on päästy ammattinsa ammattinsa osaajien kanssa seuraamaan miten norppa on kivellä olennaista on omasta mielestäni se yhteinen tahto joka tässäkin asiassa tulee olla vapaaehtoisuus yhteistyö itse henkilökohtaisesti en halua nähdä enkä kokea enää yhtään sellaista tilaisuutta joita joitakin vuosia sitten tämän asian tiimoilta järjestettiin siellä se vastakkainasettelu oli voimakasta mutta ne tilaisuudet ovat edenneet omasta omasta mielestäni hyvään suuntaan elikkä siis nykyiset norppalukemat osoittavat että nykyisilläkin toimilla on päästy hyviin tuloksiin mutta tätä työtä täytyy jatkaa edelleen norppa on edelleen uhanalainen mutta kyllä tosiasia on että saimaalle mahtuvat tällä hetkellä sekä saimaannorppa ammattikalastajat että myös vapaa ajankalastajat ja näin tulee jatkossakin olla siellä tulee voida olla myöskin vapaa ajan asukkaat ja pysyvän asumisen asukkaat yhteistyössä ja yhdessä toimien keskustan lähtökohta on kaiken kaikkiaan se että saimaan alueen ihmiset ovat suojelussa mukana ja suojelutoimia tehdään alueen ihmisiä kuunnellen vapaaehtoiset säätiöt sekä nykyiset rajoitukset ja kalastusalueiden omistajien vapaaehtoisuus ovat olleet siis auttamassa norppien lisääntymistä ja tässä vesialueiden omistajat ovat avainasemassa mielestäni jokainen norppakuolema joka ilmaantuu joko verkkoihin hukkumalla tai esimerkiksi kuuttien luontaisen pesäkuolleisuuden ikävä ja ja niitä ei missään tapauksessa voi toivoa eikä hyväksyä tosiasia on että ei pelkästään verkkokuolleisuus vaan kyllä ilmastonmuutos ja lumen vähyys ovat myöskin tosiasia joka aikaansaa kuuttien pesäkuolleisuutta siksi on erittäin hienoa että vapaaehtoisia on löytynyt myöskin

pesien kolaamiseen ja auttamiseen aina talvella myöskin saimaan alueen perinteistä ja puhtaan suomalaisen järvikalan saatavuudesta tulee pitää huolta siinä myöskin on ammattikalastajien asema tärkeä ja myöskin vapaa ajankalastuksen tulee olla edelleen mahdollista kaiken kaikkiaan ympärivuotinen kalastuksen kielto olisi järkyttävä teko jota itse en voi missään tapauksessa hyväksyä vaan nykyisillä periaatteilla tulee mennä eteenpäin omasta mielestäni ja keskustan mielestä jokaisella suomalaisella tulee olla nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus harrastaa kalastusta jatkossakin

ja kuten sanoin ympärivuotinen verkkokalastuskielto haittaisi merkittävästi saimaan ammattikalastusta ja sitä vapaa ajanviettoa ja vapaa ajanasumista mitä saimaalla on runsaasti kiitän tässä yhteydessä ministeri leppää siitä työstä mitä hän on jo ennakolta tehnyt tämän asian hyväksi se lähtee siitä että että alueella toimivat ihmiset tulevat olemaan ja voivat olla vahvasti mukana uusien kalastussääntöjen valmistelussa omasta mielestäni se on äärimmäisen tärkeää että nimenomaan yhteistyöllä asioita saadaan eteenpäin tässäkin asiassa saimaalle siis mahtuvat niin norppa ammattikalastajat kuin vapaa ajankalastajatkin nyt ja tulevaisuudessa ja

arvoisa herra puhemies

ovat nostaneet esille asian joka varmasti on tänäpänä yksi keskustelluimpia ja herättää valtavasti mielipiteitä on hyvä keskustella ja asioita huolella suunnitella sillä poistetaan ennakkoluuloja ja samalla autetaan tämän tärkeän luontokappaleen elämän jatkumista mahdollisimman hyvävointisena nimenomaan niin että kanta säilyy vahvana saimaannorppa on meille kaikille tärkeä sen me tiedämme itsessään en kannata näitä pakkotoimia totaalikielloista ne ovat aina olkoonpa asia mikä tahansa olleet haitaksi ja pitkässä juoksussa aiheuttavat vain valtavan vastareaktion josta itsestään seuraa sitten asioita jotka eivät tässä tapauksessa koituisi norpan hyödyksi toivon hyvää monipuolista vuoropuhelua ja ennen kaikkea sitä että yksissä yksissä tuumin viemme eteenpäin tätä niin että sekä norppa voi elää omalla reviirillään että muut eläimet pärjäävät siellä samoin ne ihmiset siellä järvenrannoilla eri puolilla voivat jatkaa omaa työtään omaa omaa vapaa ajanviettoaan ja harjoittaa elinkeinoja on syytä muistaa liian vähälle huomiolle on jäänyt tässä asiassa se että kovin monen ihmisen elinkeino jokapäiväinen leipä on kiinni siitä että näiden järvien käyttö säilyy hyvänä ja ja tehokkaana jatkossakin kiitän myös ministeri jari leppää siitä että hän on toiminut tässä asiassa jämäkästi ja kun tämä keskustelu tästä verkkokalastuksen totaalikiellosta ryöpsähti viime kesänä liikkeelle niin hän otti jo vahvasti kantaa siihen että perustetaan työryhmä tätä asiaa tarkastelemaan monipuolisesti minkä jälkeen tehdään johtopäätöksiä tämä työryhmä on on aloittanut toiminnan jo kahdeksastoista kymmenettä tänä vuonna elikkä työ on käynnissä ja työ kestää noin vuoden on erittäin arvokasta että tämä työryhmä toimii tässä maassa on semmoinen paha tapa aina että kun jotakin lähdetään suojelemaan niin se on totaalikielto mikä on täysin virheellinen teko jo pelkästään sen takia että kun euroopan unionissa näitä erilaisia suojelusysteemejä viedään eteenpäin naturaa esimerkiksi niin siellä ei tämmöistä totaalikieltoa tunneta siellä tiettyjä asioita voidaan suojella mutta ihmisten elämä jatkuu alueella aivan normaalisti suomessahan lähdetään siitä että kun joku kielletään niin totaalikielto että ei saa tehdä mitään se on aivan väärä lähestymistapa koska kuitenkin pitää muistaa että jos haluamme pitää pystyssä suomalaista maaseutukulttuuria tai yleensä elämää tuolla suomen saloilla ja ja järvien rannoilla se tarkoittaa sitä että ihmisen pitää siellä pystyä elämään yksikään kulttuuri ei kehity ellei siellä ole ihmisiä se kannattaa aina kaikkien intomielisten suojelukiihkoilijoidenkin muistaa on muistettava myös hallitusohjelmassa mainittu kotimaisen kalan käytön vahva lisääminen kala on ruokapöydässä erittäin terveellinen ja hyvä ruoka ruoka aine aivan suorastaan herkullinen jokainen sitä toivon mukaan nauttii mahdollisimman usein se on todella terveellistä ja ravitsevaa ja hyvää ruokaa valitettavasti vaan tänäpänä kahdeksankymmentä prosenttia kalasta tuodaan ulkomailta ja ironisinta siinä se mistä nämä kalat tulevat pitkälti norjasta rekkaralli jyrää tällä kertaa tuolta pohjoisesta kohti etelää tässä meillä suomalaisilla on paljon parannettavaa se toisi suomalaisille töitä jos käyttäisimme mahdollisimman paljon omaa kalaa pienentäisi paljon puhuttua tuontia ja sitten ennen kaikkea hoitaisi meidän omia vesistöjämme vesistönhoidon kannalta yleensä on äärimmäisen tärkeää että kotimaista kalaa käytetään kun kalaa poistetaan järvestä sehän tarkoittaa sitä että fosforitasapaino paranee ravinteet vähenevät siitä järvestä ja sen järven tilanne paranee olennaisesti esimerkiksi puruvedellä juuri tällä samalla saimaan alueella siellä kiteen alueella on menossa life hanke jonka

teko oli toissa keväänä tehty koekalastus siitä että paljonko siellä on sellaista kalaa joka joutaisi poistaa erilaista roskakalaksi sanottua kalaa jota käytetään muun muassa minkkien ja supitarhojen rehuna sieltä yhdellä koekalastuksella vedettiin kolmekymmentäkaksi tonnia kalaa kuiville kahdesta syvänteestä kolmekymmentäkaksi tonnia kuiville sillä parannettiin niiden kyseisten lahdelmien veden tilaa erittäin paljon tämä kannattaa kaikkien muistaa hallitusohjelma on tässä aivan oikeassa että kotimaisen kalan asemaa pitää parantaa kalastus on tärkeä elinkeino hyvin monelle ihmiselle ja se on monelle myös kesälomalla tai yleensäkin vapaa aikana äärimmäisen tärkeä harrastus kysymys on elinkeinosta kysymys on harrastuksista ja kysymys on on myös suomalaisesta elämäntavasta ei saa väheksyä sitä että esimerkiksi jonkun suvun harrastuksiin on kuulunut satoja vuosia kalastus taikka sitä että joku nuori mies tai nainen innostuu kalastuksesta ja opettaa sen kalastuksen jalon taidon lapsilleen äärimmäisen tärkeää toimintaa lopuksi arvoisa puhemies yksi

tästä päästään kätevästi toiseen uhanalaiseen eläimeen metsäpeuraan meillä on tässä maassa suojeltu susia innolla lajia joka on uralin läntisellä alueella on noin kolmekymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta sutta ja siitä puhutaan tässäkin talossa että se on uhanalainen täällä suomessa ei varmasti pidä paikkaansa mutta tuolla kainuun korvissa pyörii ja lieksan ruunaalla pyörii metsäpeurakanta niitä on jäljellä alle tuhat yksilöä se on kuolemassa sukupuuttoon sitä ei katsota edes suojelun arvoiseksi siitä ei edes puhuta

miten voidaan tehdä politiikkaa uhanalaisella eläimellä ajattelematta mitä siitä seuraa toivon että norpasta ei tule samanlainen ilmiö että kotimaisia elinkeinoja sorsitaan ja ennen kaikkea vesistöjen käyttöä vähennetään mikä olisi kaikkein onnettominta mitä tässä asiassa voisi tapahtua

arvoisa puhemies hyvät kollegat maailman uhanalaisin hylje niitä ei ole missään muualla kuin suomen saimaalla ne ovat yhä välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon kiitän kansalaisaloitteesta ja kansalaisten tahdonilmauksesta saimaannorpan pelastamisen puolesta saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy on valitettavasti kalanpyydyskuolema nykyisen sääntelyn mukainen verkkokalastuskielto kestää huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun kansalaisaloite ehdottaa että verkkokalastus saimaalla kielletään ympäri vuoden vihreiden kanta on että tässä vaiheessa kieltoa pidennettäisiin vähintään kuukaudella eli jatkossa verkkokalastus olisi kiellettyä myös heinäkuussa viime kesänä verkkokalastus tuli sallituksi kolmas seitsemättä ja muutamassa päivässä verkkoihin hukkui neljä kuuttia tästä käynnistyi uudelleen kiivas norppakeskustelu kaikki nämä neljä kuuttia kuolivat verkkoihin joilla pyydetään kuhaa tai isoa ahventa yksi oli millimetrin solmuvälillä kolme kuudenkymmenen millimetrin solmuvälillä kaikki vapaa ajankalastajien verkkoja on havaittu että mitä harvempi verkko on solmuväliltään sen vaarallisempi se on norpalle vaarallisuus selittyy sillä että kun norpan pää mahtuu silmäkoon läpi se ei huomaa sitä tiedämme selvästi että vielä heinäkuussa kuutti on altis jäämään verkkoihin kiinni mitä isompi kuutti on on todennäköisyys että se jää verkkoon kaikkein vaarallisin aika kuutille on touko kesäkuu joka onkin jo onneksi suojattu tiedämme että noin kahdeksankymmentä prosenttia kaikista kalanpyydyksiin kuolleista saimaannorpista on alle kaksikymmentäneljä kiloisia ja kuutti saavuttaa tuon painon elokuussa verkkokalastuskiellon pidentäminen kuukaudella heinäkuulle koskisi eniten vapaa ajankalastajia mökkeilijöitä jollainen itsekin olen savossa siellä haukivedellä linnansaaren lähellä norppien kokonaiskanta on nyt neljäsataa yksilöä joista lisääntymiskykyisiä on arviolta sataviisikymmentäviisi viiva kaksisataa norppaa kahdeksankymmentä luvulla norppia oli arviolta satakaksikymmentä viiva sataviisikymmentä yksilöä kaksituhatta luvulla oli kanta saatu nousuun mutta tapahtui notkahdus silloin arvio oli noin kaksisataakuusikymmentä yksilöä aktiivisella suojelutyöllä on siis päästy näihin nykylukuihin laji on silti erittäin uhanalainen erityisesti leudot talvet heikentävät pesimäoloja ja ja kuten täällä on todettu ilmastonmuutos lisää tätä riskiä koko ajan

meidän vastuumme on nyt siis aktiivisesti jatkaa tätä suojelutyötä saimaannorpan suojelu tähtää kannan kasvun lisäksi myös kannan leviämiseen niille alueille joilta se on ihmisen toimesta ehtinyt hävitä verkkokalastuskiellon laajentamista tulee siis tehdä niin ajallisesti kuin alueellisesti saimaalle mahtuisi hyvin tuhansia norppia tämä tavoite meidän tulee pitää kirkkaana mielessä kun mietimme ja päätämme suojelukeinoista

arvoisa puhemies suuret kiitokset aloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille tärkeästä aloitteesta on todellakin kunnia asia suojella saimaannorppaa on onnekasta että tällä pitkäaikaisella työllä on ollut vaikutuksia ja sitä pitää jatkaa hyvin määrätietoisesti täällä todettiin että saimaa on yksi suomen helmistä mutta minusta kyllä välillä tuntuu siltä että emme me sitä ihan ole tunnistaneet ja arvostaneet riittävästi siitä kertoo myös saimaannorpan edelleen kohtuullisen hankala tilanne

edelleen erittäin uhanalainen eläin ja saimaa on sen ainoa koti joten samalla kun suojelemme norppaa on tärkeää pitää huolta norpan elinolosuhteista veden laatu on suurimmassa osassa saimaata ja suur saimaata hyvää tai erinomaista ja kun katsotaan tuoreimpia tutkimuksia suomen järvien tilasta voidaan huomata että ne siniset alueet osuvatkin juuri sinne saimaalle ja itä suomeen suur saimaalle ja sen lisäksi toki pohjois lappiin jossa on myös toistaiseksi vielä erittäin puhdasta vettä kuitenkin myös saimaata ovat kuormittaneet maa ja metsätalous teollisuus ja yhä enenevässä määrin myös uudet hankkeet kuten finnpulpin hanke kallavedellä jota nyt puidaan myös ihan korkeimmassa hallinto oikeudessa on selvää että vesien laatua ei saa heikentää

eteläiselle saimaalle vettä tulee pitkin meidän todella pitkää suur saimaan reittiä pielisestä sekä pohjoisesta kallaveden kautta soisalon puolelta leppävirran reittiä ja sen lisäksi itäpuolelta heinäveden reittiä myös näillä alueilla on useita alustavia suunnitelmia erittäin isokokoisista avolouhosalueista yleensä suhteellisen köyhien malmien etsimiseksi myös ne uhkaavat meidän vesistöjämme ihan vastikään tänään kuulimme tutkijoilta että on erittäin vaikeaa hallita näitä vesistöriskejä kuten olemme nähneet talvivaarassa ja siellä sitten joutuneet kokemaan sen mitä mitä nuasjärvellä on tapahtunut ja kuinka tämän vesistön ekologinen tila on heikentynyt siksi minusta tuntuu että että paitsi saimaannorppaa myöskään saimaata emme riittävästi vielä arvosta mutta kyllä potentiaalia olisi saimaahan kuvastaa myös suomen historiaa ja suomalaista elämäntapaa mitä parhaimmalla tavalla vesireittien varrella on eletty usein niin että sieltä on ollut vaikea liikkua ja ja tiet ovat tulleet myöhään käytettäviksi on liikuttu vesireittejä ja ja tämä on tietysti kestänyt pidempään pidempään joten aivan niin kuin erittäin vireää paikalliskulttuuria ja ja hienoja tapahtumia ja ja elämänmenoa sellaista suomalaista historiaa voi edelleen havaita myös myös saimaan alueella puhumattakaan toki sitten esimerkiksi savonlinnasta tai punkaharjusta ja savonlinnan olavinlinnasta joka on aivan upea upea paikka ihan siitä olavinlinnan kupeesta voi tosiaankin lähteä sitten vaikkapa norpparisteilylle

itsellänikin oli mahdollisuus tällaiseen osallistua ja kuulla siitä suojelutyöstä jota norpan hyväksi on tehty onneksi hallitusohjelmassa on tosiaankin todettu että järvimatkailua edistetään ja vesien laatua parannetaan ei siis heikennetä sisävesiliikennettä kehitetään ja ylipäätään myös suomen lähimatkailun potentiaali on tunnistettu paremmin kuitenkin vielä hyvin epäselväksi jää mitä oikeasti pystytään tekemään ja miten me pystymme semmoisen suomalaisen vaatimattomuuden kääntämään ylpeydeksi oli sitten kyse esimerkiksi

ainoastaan suomessa elävästä norpasta tai saimaasta joka on suomen suurin järvi ja euroopan neljänneksi suurin järvi tässäkään ei kannata pitää kynttilää vakan alla vaan olla ihan aidosti rehellisesti ylpeä ja ja puolustaa näitä näitä alueita joita ei ihan joka paikassa todellakaan ole on aivan hämmästyttävää monille vierailijoille että joistakin järvistä voi vielä suoraan juoda vettä niitä järviä nyt ei suomessa ihan valtavan monta ole mutta joka tapauksessa erittäin puhtaita järviä vielä toistaiseksi meiltä löytyy pidetään niistä huolta pidetään huolta saimaannorpan ainoasta kodista kiitos

arvoisa puhemies haluan myöskin osaltani kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä tästä aktiivisuudesta jota he ovat osoittaneet norpasta puhuttaessa aina tulee mieleen saimaan saaressa pikkuinen torppa ja niin edespäin sitä on minunkin äitini minulle joutunut laulamaan tuttu laulu varmaan kaikille täällä kolmekymmentäseitsemän vuotta olen saimaalla viettänyt aina kaikki vapaa ajat ja on jäänyt näkemättä se varmasti kertoo myös siitä että norppia on vielä liian vähän vaikka kanta onkin kasvanut paikallislehdessä meillä oli vasta hyvä arvio siitä kuinka ehkä saimaannorpan levinneisyys saadaan myös vahvemmaksi eteläisellä saimaalla eikä vain pelkästään suur saimaalla lisäksi myös kaakkois suomessa imatralla eläinlääkäri sarkanen oli norppasuojelija viime kesänä ja auttoi yhtä kuuttia palaamaan taas elävien kirjoihin ja nyt onneksemme saimme huomata että luonnonsuojeluliitto myös palkitsi hänet tästä norppahoitolan pitämisestä kuten täällä on puhuttu on norppa uhanalainen ja näitä samankaltaisia mutta ei samanlaisia norppia löytyy myös muualta maailmasta laatokalta ja baikaljärveltä laatokalla on huomattavasti neutraalimmat suhteet norppaan tuossa itärajan toisella puolella kuin täällä meillä ja siksi olisikin mielenkiintoista tietää mitä siellä on tehty toisin jotta norpan ja ihmisen yhteiselo on tällä hetkellä ihan toisenlaista kuin suomessa olen kuitenkin onnellinen siitä että nyt täällä voidaan näinkin hyvässä yhteisymmärryksessä asiasta puhua siitä kiitos kaikille edustajille ja ehkä ministeri henrikssonin äskeinen puhe kyselytunnilla osui oikeaan saumaan ymmärrän varsin hyvin niin suojelun tarpeen kuin myös kalastajien näkemyksen varsinkin kun tämä nisäkäs on niinkin ovela että osaa syödä kalat myös suoraan verkosta täyskielto verkkokalastukseen on mielestäni kuitenkin ylimitoitettu koska esimerkiksi saimaa kaipaa vielä enemmän kalastusta kalanhoidollisesti meillä on saimaalla myös valtava voimavara kotimaisen ruoan suhteen pääministerikin on meitä monta kertaa kehottanut syömään enemmän kalaa tässä olisi yksi mahdollisuus siihen voisimme tehdä sen ilmastotekona siksi olen sitä mieltä että emme voi kieltää verkkokalastusta kokonaan mutta varmaan jonkinlainen asteittainen tiukennus on syytä laittaa harkintaan jotta norppakantaa saadaan vielä parannettua ja koska kalanhoito on aivan yhtä tärkeää kuin riistanhoito vaikka ne kalat tietysti hiukan huonosti näkyvät pinnan alta mutta uskon kuitenkin että meillä on mahdollisuus löytää yhteinen sävel niin kalastuksen kuin myös norpansuojelun osalta niin ettei viiksekkään vanhanpojan tarvitse olla sukunsa viimeinen

arvoisa rouva puhemies

allekirjoittajille tärkeästä työstä saimaannorpan puolesta haluan tässä yhteydessä myös kiittää edustaja järvistä varsin asiantuntevasta puheenvuorosta on todella hienoa että meillä on täällä eduskunnassa todellisia norppa asiantuntijoita saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji ja maailman uhanalaisin hylje sen kokonaiskanta on vain noin neljäsataa yksilöä ja niin kuin täällä on todettu saimaannorpan kanta on vahvistunut kiitos aktiivisten ja tuloksellisten suojelutoimien mutta laji on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon edelleen täällä on todettu että suuri uhka pyydyskuolemien lisäksi ovat leudot talvet jotka heikentävät pesimisolosuhteita ja on todella yksi vakava osoitus siitä miten vakavia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on luonnon monimuotoisuuden kannalta norppakantamme on siis erityisen herkkä ja kaikki keinot onkin otettava käyttöön sen turvaamiseksi koska saimaannorppa elää vain suomessa me todella olemme täällä suomessa vastuussa norpan säilymisestä säilymisestä ja onhan suomella velvollisuus suojella norppakantaa myös eun luontodirektiivin nojalla saimaannorpan suojelutoimet ja suojelu tähtäävät kannan kasvuun ja leviämiseen myös niille alueille joilta se on ihmisen toimesta jo hävinnyt siksi verkkokalastuskieltoa on perusteltua laajentaa niin alueellisesti kuin ajallisesti arvoisa rouva puhemies niin kuin todettua saimaannorpan yleisin kuolinsyy on kalanpyydyskuolema tällä hetkellä verkkokalastus on kielletty norpan elinalueella valtioneuvoston asetuksella kesäkuun loppuun saakka ja kuitenkin tosiaan surulliset uutiset viime kesältä kertoivat että että ainakin viisi kuuttia kuoli kuoli heinäkuun aikana kalaverkkoihin

heinäkuun mittaiseksi luonnonsuojelutoimissa on tärkeää että nojaudumme parhaaseen olemassa olevaan tutkimustietoon ja se on hyvä lähtökohta myös tämän kansalaisaloitteen käsittelylle ja norpansuojelutoimien tehostamiselle haluan myös lopuksi kiittää kaikkia tahoja kansalaisia kalastajia järjestöjä ja tutkijoita jotka ovat vapaaehtoisesti tehneet arvokasta työtä saimaannorpan suojelemiseksi tehdään me oma osuutemme lainsäätäjinä täällä eduskunnassa

arvoisa rouva puhemies täällä on erittäin ilahduttavan aktiivisesti ja runsassanaisesti puhuttu saimaannorpasta se on tärkeää täällä on puhuttu melkein niin paljon että minun on turha enää sanoa mitään mutta haluan kuitenkin toistella tässä vielä jotain paitsi että kiitän tietysti aloitteen tekijöitä tästä ja toisin kuin edustaja malmilla minulla sen sijaan on ollut ilo nähdä tuo harvinainen maailman uhanalaisin hylje jos saimaannorppa häviää saimaalta niin haluan vielä tähdentää se häviää silloin koko maapallolta tästä syystä juuri me olemme yksin vastuussa norpan säilymisestä ja niin kuin äsken todettiin edustaja elokin eun luontodirektiivin nojalla suomella on velvollisuus suojella norppakantaa saimaannorppakanta on kääntynyt nousuun ilahduttavasti aktiivisen suojelutyön ansiosta kuten täällä todettiin ja siitä kiitos kuuluu paitsi luonnonsuojelujärjestöille myös lukuisille yksittäisille kansalaisille jotka vähälumisina talvina ovat kolanneet lunta norppien pesimiskinoksiksi mutta laji on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon niin kuin täällä on tullut esille saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy on tämä verkkopyydyskuolema ja jokainen verkkoon hukkunut norppa on liikaa jokainen kuuttikuolema on liikaa edelleenkin viime

todella saimme kuulla näistä viidestä uudesta surullisesta tapauksesta kun verkkokalastus tuli sallituksi heinäkuun alusta muutamassa päivässä niitä hukkui viisi tämä osoittaa sen että nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät vielä ikävä kyllä ole riittäviä kuuttien kannalta paras ja vaikuttavin ratkaisu on kalastusrajoituksen pidentäminen toinen keino on tiedon ja tietoisuuden lisääminen me suomalaiset olemme ylpeitä siitä että noudatamme sääntöjä hyvin ja verkkokalastuskiellon puuttuminen niin heinäkuussa kuin norpan pesimisalueen rajoilta antaa väärän kuvan siitä että verkkokalastus kuuttien henkeä eipä tässä muuta jää kuin todeta vain että minä kannatan lämpimästi sitä että verkkokalastusrajoitusta pidennettäisiin vähintään koko heinäkuun mittaiseksi

arvoisa puhemies täällä on ollut erittäin hyvää keskustelua tästä kansalaisaloitteesta joka tosiaan todella nopealla aikataululla keräsi vaadittavat nimet ja eteni tänne eduskuntaan käsittelyyn itsekin muistan elävästi että yksi lapsuuteni ehkä surullisimpiakin lauluja oli vanhojapoikia viiksekkäitä ja siinä tosiaan laulettiin että sata vain hylkeitä ja kohta ei ehkä ainuttakaan siinä mielessä voimme todeta että jossain olemme onnistuneet aika hyvinkin kun nyt hylkeitä on kuitenkin se vajaa neljännensadannen kuitenkin edelleen todella tilanne on se että saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista tai maailman uhanalaisin hyljelaji on tosiaan hienoa että nyt työryhmässä pohditaan sitä miten jatkossakin voitaisiin huolehtia siitä että kanta kasvaa eikä vähene toivottavasti jossain vaiheessa olisi tilanne että olisi kyse enää niin uhanalaisesta eläimestä kuin tällä hetkellä kansalaisaloitteessa ehdotetaan melko radikaaliakin toimenpidettä mutta se kertoo toki siitä että ihmiset ovat edelleen huolissaan saimaannorpasta ja tietysti viime kesänä tapahtuneet kuuttikuolemat varmasti ovat herättäneet huolta ja se on täysin ymmärrettävää toivottavasti kuitenkin työryhmän työ etenee kohtuullisen nopeasti ja saamme vastauksia myös ihmisten huoliin uskon että esimerkiksi asiantuntijoiden esittämä kuukauden pidennys verkkokalastuskieltoon voisi olla sellainen ratkaisu joka kuulostaisi myös hyväksyttävältä kalastuselinkeinonkin puolesta on tietysti tärkeää että tällaiset asiat jotka ovat alueella herkkiä pyritään viemään yhteistyössä eteenpäin niin että siinä sekä sekä kuutit voittavat että sitten pystytään samanaikaisesti huolehtimaan siitä että suomessa voidaan esimerkiksi kotimaista kalaa edelleenkin syödä kiitos vielä aloitteen tänne eduskuntaan tuoneille ja hyvä että tämä nyt etenee sitten valiokuntiin varmasti sitten samanaikaisesti kun työryhmä pohtii työtään valiokunnassa pohditaan miten tähän aloitteeseen eduskunta vastaa

rouva puhemies kun on puhujalistalla numero kaksikymmentä niin ei ole kovin paljon enää enää lisättävää näihin näihin aiempien puheenvuoroihin varsinkin kun oma kokemukseni rajoittuu tähän pullervo liveen ja wwfn kuukausilahjoittajan rooliin olen valtavan inspiroitunut teidän alueella asuvien ja lomailevien ihmisten puheenvuoroista siitä siitä tulee se aito tuntuma siitä että mitä siellä siellä oikein tapahtuu se on totta että norppa on todellakin suomalaisen luonnonsuojelun symboli ja ja varsinkin se että tämä kansalaisaloite keräsi kahdessa päivässä vaadittavan määrän allekirjoituksia on myös vahva viesti meille eduskunnassa meidän on tehtävä nopeita ja vaikuttavia toimia jotta me pystymme vahvistamaan norppakantaa ja ja edelleen jatkamaan niitä niitä suojelutoimia tässä on jo muutamassa viimeisessä puheenvuorossa korostettu myös sitä tutkimustietoa että useimmat näistä useimmat näistä heinäkuussa verkkoihin kuolleista norpista ovat olleet alle kaksikymmentäneljä kiloisia niin kuin edustaja järvinen sanoi norppa on kuin pieni koiranpentu kun vähän annetaan aikaa niin kyllähän se oppii ja ja tässä tietysti tulee se että kun se saavuttaa sen tietyn tietyn painon ja koon niin silloinhan silloinhan se

esittää sitten silloin joulukuussa mutta ehkä askel kerrallaan niin että paikalliset toimijat ovat mukana koska se on se on kaikista kamalinta että me kolmosen ratikan sisäpuolelta kerromme mitä siellä pitäisi tehdä

niin kuin tässäkin on on tullut vielä

niin emmehän me halua pistää kapuloita rattaisiin kalastuselinkeinolle ja matkailuelinkeinolle elikkä toivotaan että asiat etenevät oikeaan suuntaan ja taas toukokuusta lähtien saamme seurata mitä pullervo livessä tapahtuu

puhemies on ilo huomata että norppaa halutaan suojella puolueesta riippumatta ihan salin joka puolella se suojelu on tärkeää toteuttaa kestävästi ja ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti kannattaa muistaa että kun vielä vuosituhannen alussa kuutteja syntyi keskimäärin reilu vuosittain niin nyt viime vuosina niitä on ilokseni syntynyt yli kahdeksankymmentä joka vuosi tämä suunta ja tämä vauhti on niin tärkeää ylläpitää että se kannattaa toteuttaa yhteistyöllä ja se mikä jäi sanomatta on se että iso osa mielipiteidenvaihdosta ja muuttumisesta siellä paikallisesti on on johtunut kalastajien saamista korvauksista tällä hetkellä vesialueen omistajille ja kalastajille sitä kautta korvataan yksi pilkku seitsemän euroa hehtaaria kohti vuodessa vuosittain siis lähes neljäsataatuhatta euroa ohjautuu näille alueille ja se on se on tärkeää myös jatkossa kun puhutaan siitä millä aikataululla me voisimme saada uusia sääntöjä tai asetuksia voimaan niin kannattaa muistaa että meillä on vuosikaudet tehty hyvää yhteistyötä ja sitä on tehnyt myös norpan seurantatyöryhmä vesialueiden sopimukset päättyvät näillä näkymin ensi vuoden lopussa se tarkoittaa sitä että uudet sopimukset on hyvä neuvotella ja täytyy olla neuvoteltuina ensi vuoden loppuun mennessä senkin takia toivon että ensi kesäksi saisimme vahvaa tiedotusta kaikille mökkiläisille ja vapaa ajankalastajille siitä että ne verkot kannattaa jättää vielä kuivalle maalle heinäkuun ajaksi jotta saisimme edistystä aikaan

arvoisa rouva puhemies ihan alkuun pitää todeta että että olen erittäin kiitollinen että saan käyttää puheenvuoron oman lyhyen puheenvuoroni edustajakollega järvisen puheenvuoron jälkeen koska ajattelen niin että olette yksi norppien äiti ja ja voisin ajatella että tässä salissa joku muukin ajattelee samalla tavalla sitten tietysti haluan kiittää myös omalta osaltani jokaista kansalaisaloitteen allekirjoittajaa ja aloittaa toteamalla että jokainen kuollut kuutti on liikaa elikkä on päivänselvää että norppaa on suojeltava ja kantaa pitää edelleen vahvistaa ja näitä rajoituksia tarvitaan koen tärkeäksi että suojelutoimet ja rajoitukset mitoitetaan tasapainoisesti yhteistyössä paikallisten kanssa mikä on myös täällä tänään useassa puheenvuorossa todettu suomen luonnonsuojeluliiton strategiassa todetaan saimaannorpan suojelun tavoitteisiin pääsemiseksi saimaan alueen kalastusta on ohjattava kestävämpään suuntaan korvaamalla saimaannorpalle ja uhanalaisille kaloille vaaralliset pyydykset turvallisilla pyydyksillä uskallan ajatella että jokainen meistä tässä salissa allekirjoittaa tuon strategian tahtotilan nekin kansanedustajakollegat jotka eivät ole pystyneet muiden työtehtävien johdosta tähän keskusteluun osallistumaan ehdotettu totaaliverkkokalastuskielto on varmasti ylimitoitettu toimenpide mutta verkkokalastuskiellon jatkaminen kuukaudella elokuun alkuun ei sitä varmasti ole kuuttien selviytymiselle tällä kuukauden pidennyksellä on arvioitu olevan ilmeisen positiivinen vaikutus ja tämä pitää ottaa jatkovalmistelussa tietysti sitten myös huomioon mikä on selvää selvää on se että uhanalaista lajia on suojeltava ja toivon että kansalaisaloitetta käsitellään talossa siinä hengessä jonka edustaja torniainen totesi omassa puheenvuorossaan todetessaan että saimaalle sopivat jatkossakin niin norpat

me olemme käyttäneet tähän puolitoista tuntia ja varmaan sopii hyvin jos tämä keskustelu päättyy ministerin puheenvuoroon

arvoisa rouva puhemies myös minulla on ollut ilo kerran nähdä saimaannorppa saimaalla vaikka en ihan saimaan rannalla asukaan mutta toki aika paljon siellä olen liikkunut tässä vuosikymmenien aikana saimaannorppaa suojellaan saimaalla saimaannorppaa suojellaan paikallisten kesäasukkaiden kalastajien ja eri yhteistyötahojen yhteisvoimin siksi on erittäin tärkeää että me pystymme tämän vuoropuhelun ja vuorovaikutuksen säilyttämään ja sitä vahvistamaan muutoin norppakanta ei vahvistu me olemme yhteisesti sopineet tavoitteet norppakannan kasvattamiseen me olemme tuota tavoitetta noin kuusi vuotta tämä on hieno asia tämä on todella hieno asia kiitos kaikille jotka ovat osallistuneet tähän työhön ja sitoutuneet tähän työhön linja on hyvä ja sitä meidän kannattaa ja pitää jatkaa samoin on oleellisen tärkeä asia että me yhdistämme eri elementtejä kalastuksesta monista elinkeinoista asumisesta ja norpansuojelusta keskenään

samalla me tulemme sitouttaneeksi ihmiset tähän meille tärkeään työhön siksi olen myöskin asettanut työryhmän laaja alaisen työryhmän pohtimaan sitä ja käymään läpi nykyisten kalastusrajoitusten toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja ennen kaikkea valmistelemaan tulevaa

työryhmän työ valmistuu hyvissä ajoin ennen kuin nykyiset sopimukset umpeutuvat ja on tärkeää että me pystymme tulevia sopimuksia saamaan riittävän aikaisessa vaiheessa sitten tehtyä myöskin jatkossa jotta me pystymme tämän nykyisen linjan säilyttämään tällä hetkellähän meillä rajoitusten piirissä on noin kaksituhattaseitsemänsataa neliökilometriä tämäkin kuvastaa miten valtavan isosta vesialueesta saimaalla on kysymys se on huikean suuri alue ja alue on koko ajan lisääntynyt sen myötä kun norppakanta on kasvanut ja se on levittäytynyt myöskin uusille alueille nyt tämä työryhmä käy lävitse tilannetta mikä tällä hetkellä on ja katsoo sitten minkälaisia toimenpiteitä me jatkossa norpan suojelemiseksi yhdessä tarvitsemme kiitoksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt keskustelu jatkuu

arvoisa rouva puhemies lähetekeskustelu tähän aloitteeseen liittyen todellakin alkoi reilu viikko sitten ja tuolloin edustaja risikko tämän loistavan aloitteensa erittäin kattavasti esitteli ensinnäkin aloite on erittäin kannatettava ja muutama muu huomio tähän aihepiiriin liittyen

nuorten seksuaalisen häirinnän saralle varhaiskasvatus on keskeisessä asemassa sukupuolittuneeseen väkivaltaan puuttumisessa riittävät resurssit ennaltaehkäisevään työhön on turvattava ja turvattava ja opettajien koulutuksessa on huomioitava entistä enemmän ihmisoikeus ja seksuaalikasvatus jotta nuorille välittyy selkeästi tieto paitsi heidän omista myös toisten rajoista sekä oikeuksista tämä sijoitus kannattaa tehdä nyt sillä näin autamme tulevaisuuden aikuisia ymmärtämään missä raja kulkee

edustaja heinonen poissa edustaja laiho

poissa edustaja hopsu sitä minäkin olin mieltä että hopsu sieltä tulee olkaa hyvä

arvoisa puhemies

käsiteltävä varhaiskasvatuslakia koskeva lakiesitys antaa osaltaan työkaluja vastata nykypäivän ilmiöiden ja toimintaympäristön kehityksen tuomiin haasteisiin maailma muuttuu ja opetus ja kasvatussektorin on mitä tärkeintä pysyä muutoksessa mukana tärkeää työtä tekevien ammattilaisten tulee saada ylläpidettyä ja päivitettyä omaa osaamistaan opetusalan työolobarometri kaksituhattaseitsemäntoista kertoi että työnilo työstä innostuminen työtyytyväisyys eivät enää vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kannatelleet opettajien ja alan johdon hyvinvointia kuormitustekijöitä on paljon työaika ei riitä tehtäviin työkyky koetaan entistä heikommaksi liian moni kokee myös epäasiallista kohtelua ja kiusaamista hyvin kohdentuva täydennyskoulutus on yksi keino ylläpitää työkykyä ja työmotivaatiota opettajien täydennyskoulutus on valitettavasti ollut hajanaista ja irrallaan peruskoulutuksesta tilastollisesti suomessa myös vähäistä täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta tulisi arvioida opettajat tarvitsevat suunnitelmallista ja koko työuran kestävää koulutusta täydennyskoulutusta tulee kehittää niin että se on eri opettaja ja esimiesryhmillä johdonmukainen kokonaisuus ja tukee työn muutoksissa selviytymistä edustaja risikon lakialoite velvoittaisi varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja tuottajia huolehtimaan henkilökunnan tietojen ja taitojen päivittämisestä täydennyskoulutuksen pirstaloituneisuuteen pirstaloituneisuuteen ovat viime vuosien aikana vaikuttaneet myös koulutukseen kohdistuneet leikkaukset aihe on siis ajankohtainen ja tärkeä hallitusohjelman kirjaukset antavat tähän asiakokonaisuuteen kelvollisen selkänojan hallitusohjelmassa on muun muassa kirjattu että opettajien ja johtamisen kehittämistä tuetaan osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tasa arvo ohjelmia

opettaja jonka vastuulla on muiden opettajien kouluttaminen myös oppituntien aikana tämä malli olisi olisi hyvin sovellettavissa myös varhaiskasvatukseen ja muuhun temaattiseen täydennyskoulutukseen haasteena on kuitenkin kuntien heikko taloustilanne eri kunnilla on erilaiset taloudelliset ja valitettavasti joskus myös asenteelliset valmiudet toteuttaa koulutukseen liittyviä uudistuksia mikä voi asettaa eri kuntien opettajat ja oppilaat eriarvoiseen asemaan yksi iso haaste kohdistui myös opetus ja kasvatushenkilökunnan johtamiseen tällä hetkellä rehtoreilla ja muilla opetusalan johtajilla ei ole tarpeeksi aikaa pedagogiseen johtamiseen koulujen koot ovat kasvaneet ja ja rehtoreilla ei esimerkiksi ole usein vararehtoria tukenaan varhaiskasvatuksessa on hyvä että johtajien kelpoisuuksia nostetaan esimerkiksi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen karvin arvioinnin mukaan varhaiskasvatussuunnitelmat eivät toteudu riittävän hyvin ja siihenkin auttaisi juuri henkilöstön ja johtajien kouluttaminen

arvoisa rouva puhemies viime vaalikauden aikana olin sellaisissa tehtävissä että tapasin paljon ulkomaisia kollegoita toisia kansanedustajia ministereitä valtioiden päämiehiä joka ikisessä korostan joka ikisessä keskustelussa nousi esiin suomalainen laadukas koulutus sitä ei tarvinnut selitellä kenellekään se oli se oli itsestäänselvyys kun me mietimme sitä kuinka paljon maailma muuttuu tänä päivänä muutoksen vauhti on aivan valtava niin on aivan perusteltu tämä edustaja risikon aloite siitä että meidän opetushenkilökuntamme ja ja ohjaushenkilökuntamme ammattitaitoa ylläpidetään kehitetään niin että he pystyvät olemaan tässä kehityksessä mukana tämä aloite pitää mielestäni sisällään huolen siitä että meidän lapsemme saavat laadukasta opetusta ja myös siitä että meidän opettajamme pysyvät motivoituneina ja pystyvät pystyvät antamaan antamaan itsestään sitä osaamistaan meidän lapsillemme tässä aiemmassa edustaja hopsun puheenvuorossa tuli esiin myös rehtoreiden ja esimiesten rooli uskon että meidän kaikkien aikuisten jotka ohjaamme lapsia ja nuoria suunnaton tehtävämme on pitää huolta siitä että me itse jaksamme ja ennen kaikkea siitä että näillä lapsilla on sellainen ympäristö että myös syntyy oppimisen tuloksia kun me puhumme laadukkaasta koulutuksesta aina silloin tällöin unohtuu se syntyykö niitä oppimistuloksia suomessa niitä syntyy mutta jos me tarkastelemme vähän laajemmalla spektrillä koko maailman tasolla niin meillä on valtava oppimisen kriisi onneksi suomalaista osaamista koulutusosaamista myös viedään maailmalle ja toivotaan että näihin globaaleihin

arvoisa puhemies edustajat kiitos aloitteesta on todella tärkeää että takaamme mahdollisuudet uudelleenkouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen nämä ovat tärkeimpiä elinkeinopoliittisia toimia mitä me me voimme tehdä kun tiedetään että suurin osa tulevista työpaikoista syntyy sellaisille aloille joilla tarvitaan erilaisia uusia taitoja ja koulutusta korkeakoulutusta niin on äärimmäisen että me huolehdimme jatkuvasta oppimisesta ja myös siitä että aloituspaikkoja riittää olen saanut paljon paljon palautetta varhaiskasvatuksesta juuri siitä että aikaa ei ole sille kehittämistyölle varattu aikaa ei ole myöskään riittävästi uudelleenkouluttautumiselle ja oppimiselle varattuna monissa kaupungeissa vahditaan aika tarkasti täyttö ja käyttöasteita mutta varhaiskasvatuksen työ vaatii monilla alueilla myös yhä enemmän sitä että lapsille opetetaan myös esimerkiksi kieltä ja tuetaan monenlaisia erityistarpeita ihan välttämätöntä sen kannalta että lapset pärjäävät myöhemmin opinpolullaan on tärkeää luoda semmoiset olosuhteet että me rinnastamme varhaiskasvatuksen yhtä lailla oppimisen poluksi kuin peruskoulun ja että että kaikessa koulutuksessa turvataan sellaiset olosuhteet opettajille että on mielekästä tehdä työtä oaj on kommentoinut sitä että meidän todellakin pitäisi nähdä varhaiskasvatus osana oppimista ja ja koulupolkua myös siinä että me rajaisimme voitontavoittelun varhaiskasvatuksesta ulos kuten me olemme tehneet peruskoulun osalta tämä olisi ajatuksellisesti myös tärkeä asia jatkuvan oppimisen kannalta ja on tärkeää että yhä enemmän integroimme koko opinpolkua varhaiskasvatuksesta peruskouluun me emme voi nähdä varhaiskasvatusta enää sellaisena resurssitehokkaana säilytyspaikkana vaan kyllä meidän pitää nähdä se oppimisena siksi onkin tosi hienoa että tässä hallituksessa ja tässä eduskunnassa panostetaan nyt vihdoin myös varhaiskasvatukseen ja nähdään sen arvo ihan vastikään eteenpäin esitys ryhmäkokojen palauttamisesta tämä on juuri sellaista tärkeää aitoa poliittista poliittista työtä joka parantaa siellä varhaiskasvatuksen arjessa myös mahdollisuuksia kehittämistyöhön sen lisäksi on toki tärkeää varata sille ihan erikseen aika

arvoisa puhemies tämän lakialoitteen tavoitteena on siis se että opettajille tulisi lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen tätä haen erityisesti siitä syystä että jokainen tarvitsee oman ammattitaitonsa kehittämistä opettajat ovat kyllä yksi sellainen ammattiryhmä jolla muuttuu jatkuvasti ympärillä työyhteisö tai siis työelämä muuttuu ja toisaalta pitää koko ajan sondeerata ja ennustaa sitä kun niille niille rakkaille oppilaille sitten sitä elämää opettaa ja pitää olla koko ajan ajan tasalla siitä mitä tapahtuu ja se saattaa olla aika stressaavaakin jos sen joutuu täysin ottamaan niin sanotusti tällainen samanlainen tilanne tuli sosiaali ja terveydenhuoltohenkilöstöllä että tuntui että piti olla koko ajan ajan tasalla niin kuin pitääkin mutta sitten kuitenkaan siihen täydennyskoulutukseen ei ollut mahdollisuuksia sitten siitä tehtiin lakisääteinen ensin terveydenhuoltohenkilöstölle sitten sosiaalihuoltohenkilöstölle ja uskon että tämä lähtee liikkeelle myös sitten täällä koulutuksen ja ja

ja muulle henkilöstölle on säädetty oikeudesta täydennyskoulutukseen pidän tätä merkittävänä puutteena ja asiana joka pitää yhdenvertaisuuden näkökulmasta pikemminkin korjata oikeus tulee olla kaikilla opettajilla lakialoitteessani esitetään että varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle ja tuottajalle säädetään velvollisuus huolehtia kasvatus opetus ja ohjaushenkilöstön sekä esimiesten ammatillisesta osaamisesta ja kehittämisestä ammatillisen osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä tarkoitetaan tälle henkilöstölle työajalla tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta joka on tarpeen mainitun henkilöstön perehdyttämiseksi ammatillisen osaamisen ajantasaisena ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn työtehtävien ja työmarkkinoiden asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita

sitä mieltä että ammatillisen osaamisen kehittämistoiminnalla on myönteinen vaikutus opetukseen arvoisat kuulijat arvoisa puhemies täällä viime perjantaina jo käytiin tästä alustava keskustelu ja täällä esimerkiksi edustaja kinnunen käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron ja itse rehtorina toimineena ja ja opetustyöstä vastanneena henkilönä toi esille myöskin näitä näitä hyviä puolia tästä ja herätti kysymyksen myös kustannuksista ja se on erittäin varteenotettava kysymys nimittäin tässä lakialoitteessani ei ole laskettu vielä kustannuksia koska itse ajattelen sen vähän samalla samalla

millä asetuksella sitten tarkennetaan että mikä mikä täydennyskoulutus hyväksytään ja ja miten sitä kannattaa järjestää ja niin edelleen ja näin on myöskin sosiaali ja terveydenhuollossa asetuksella sitten määritelty niitä tarkennuksia siitä taas riippuu sitten se kuinka paljon se maksaa ja sen tähden en pystynyt sitä sitä laskelmaa tekemään sehän on ihan selvää että kyllähän tämä maksaa

niin sanotusti hintansa haukkuu tietenkin tämä on arvioitava sitten peruspalvelujen valtionosuuksissa kun kun kunnille annetaan näitä valtionosuuksia se pitää siellä huomioida kun me olemme kerta jo monta hallituskautta sitten sopineet että aina jos tulee kunnille uusia tehtäviä se täysimääräisesti korvataan eli kyllä tästä kustannuksia tulee mutta väitän kun itsekin olen toistakymmentä vuotta toiminut täydennyskoulutusopettajana eli organisoinut erilaisia täydennyskoulutuksia niin niin keskussairaalatasolla kuin sitten siellä ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella että on erilaisia tapoja suorittaa niin sanotusti ja täydentää ja ajantasaistaa sitä osaamistaan ne eivät aina ole niin hirveän kalliitakaan nykyään on aika paljon sitten vielä tätä tällaista sähköistäkin ja ja tällaista että voidaan myöskin etänä opiskella ja on nettiopiskelua ja monenlaista opiskelumahdollisuutta joten se ei aina ole sitten niin kovin kovin kallistakaan siitä syystä minä kyllä näkisin että tästä on enemmän hyötyä kuin haittaa mutta totta kai tässähän on myös se mahdollisuus että tämä mentäisiin askeltaen että tässä käynnistettäisiin tätä ja tehtäisiin askelluksia jolloinka se ei ensi vaiheessa maksaisi niin paljon ymmärrän hyvin tämän taloudellisen tilanteen kunnissa enkä missään nimessä näe niin että kunnilla on ehdottomasti rahaa ei ei ole mutta tämä on minun mielestäni sellainen yksi paikka jossa me voisimme ihan valtion tasolla lähteä kuntia tukemaan tämä on kuitenkin myös ei ainoastaan sitä osaamista vaan myös työhyvinvointia edistävää asiaa täydennyskoulutus kannattaa aina kiitos

arvoisa

kansanopistossa ja kohtasin tuolloin erään elämäntyönsä opettajana tehneen henkilön hän totesi minulle että se joka pyrkii opettajaksi pyrkii jaloon ammattiin opettajan tehtävä opettajan ammatti on jalo tärkeä ammatti omalta kohdaltani rohkenen myös väittää ja olen itse asiassa aivan varma siitä että muutamalla asiansa osaavalla ja nuorta ymmärtävällä opettajalla oli hyvin vahva merkitys siihen että yhteiskunta sai myös minusta koulutetun työkykyisen kansalaisen vaikka minusta ei sitten opettajaa tullutkaan vaan suuntauduin eri ammatteihin arvoisa puhemies kiitos edustaja risikolle siitä että tämän lakialoitteen myötä voimme nyt keskustella tästä tärkeästä asiasta josta keskustelu tosiaan aloitettiin jo silloin silloin muutama viikko sitten jo silloin jäi mieleen tämä edustaja risikon toteamus siitä että jokaisella oppijalla on oikeus osaavaan opettajaan tämä lakialoite tuo esiin sen tosiasian että on todella tärkeää että opettajilla olisi mahdollisuus täydennyskoulutukseen jokaisella opettajalla aloitteen mukaan nykyinen yleinen velvollisuus perehdyttää ja kouluttaa työntekijöitä ei ole riittänyt turvaamaan esimiesten ja opettajien koko uran aikaista perehdyttämistä ja jatkuvaa oppimista aloite on tavoitteissaan linjassa myös meidän hallitusohjelmamme kanssa jossa sovittiin että lisätään työelämässä muunto täydennys ja erikoistumiskoulutuksia ja että tavoitteena on jatkuvan oppimisen edistäminen on tärkeää keskustella ja ja linjata sitä miten tämä toteutetaan siihen on erilaisia vaihtoehtoja mikä on myös jo tässä keskustelussa tullut hyvin esille tähän keskusteluun ja toteutukseen tarvitaan meitä kaikkia mielestäni on myös tärkeää huomioida kaikessa lisäkoulutuksessa olipa sitten kyse opettajista sairaanhoitajista poliiseista puhelinmyyjistä tai mistä tahansa ammatista että koulutukseen osallistumista helpottaisi useinkin se että se voitaisiin tuoda sinne sinne työpaikalle ja aivan kuten edustaja risikko totesi esimerkiksi digitaaliset palvelut tuovat tähän monia mahdollisuuksia meillä varsin pitkien välimatkojen maassa ja myöskin kiireisessä työelämässä koulutukseen osallistumisen kynnystä usein voisi madaltaa se että koulutus voitaisiin toteuttaa siinä lähellä työpaikalla on erittäin tärkeää että meillä koko maassa on hyvät mahdollisuudet ja tasaveroiset mahdollisuudet osallistua osallistua ammatissa oppimiseen ja kehittymiseen myös erilaisia opettamisen opettamisen ja kouluttautumisen esteitä tulisi karsia esimerkiksi alakoulun opettajan arjessa riittävän pienet ryhmäkoot ja hyvin hoidettu erityisopetus vahvistavat opettajan jaksamista ja myös mahdollisuuksia omatoimiseenkin lisäoppimiseen jos työelämä käy liian raskaaksi on täysin luonnollista että myöskin kouluttautumiseen osallistuminen silloin vähenee kun ei siihen jaksa välttämättä sillä tavalla osallistua siksi kaikenlainen opettajan työn ja myöskin koululaitoksen kehittäminen on erittäin tärkeää kaikilla kouluasteilla tämä kehittäminen on sekä opettajan etu että oppilaan etu ja se palvelee koko yhteiskuntaa koulutus ja sivistys ovat peruskiviä siinä perustuksessa jonka varaan meidän hyvä yhteiskuntamme on rakentunut ja tulee myös tulevaisuudessa rakentumaan

arvoisa

koulutusjärjestelmä ja hyvät oppimistulokset ovat pitkälti korkeasti koulutettujen opettajiemme takana ja ja heidän tekemänsä hienon työn tulosta heillä on laaja pedagoginen vapaus ja ja kun tapaan asiantuntijoita ja kollegoitani eri puolilta maailmaa suomalaisten opettajien tekemä työ nousee aina esille näissä tapaamisissa näin ollen kiitän vielä kollegaa edustaja risikkoa tästä tehdystä lakialoitteesta erittäin tärkeä ja antaa meille myös mahdollisuuden nyt keskustella siitä millä tapaa opetushenkilöstön mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan voidaan jatkossa parantaa meillä on nimittäin arvoisa puhemies edelleen isoja ongelmia siinä miten opetushenkilöstön on mahdollista kehittää omaa osaamistaan työuran aikana näen nimittäin että edelleen aivan liian paljon on kiinni siitä miten koulutuksen järjestäjä usein siis kunta tai kaupunki tarjoaa resursseja ja esimiehet taas mahdollisuuksia koulutukseen osallistumiseen miten ylipäänsä opettajia ja opetushenkilöstöä koulutukseen lähtemiseen edes kannustetaan samalla tiedämme myös sen että että uudet opettajat jotka aloittavat työuransa kokevat että he jäävät usein aika yksin luokkatilanteessa ja meillä on isoja haasteita siinä miten nimenomaan sitä vertaistukea vertaisoppimista saadaan sitten myös kouluyhteisöissä edelleen vahvistettua arvoisa puhemies haluan ottaa tähän keskusteluun yhden ehkä hieman muunlaisen tulokulman jota minusta tämän lakialoitteen yhteydessä voidaan käydä läpi täällä edustaja risikko otti hienosti esille sen että uudessa varhaiskasvatuslaissa joka on säädetty on poikkeuksellisesti säädetty myös siitä että että varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja tuottajalla on velvollisuus huolehtia siitä että varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu riittävästi ammattitaitoa kehittävään täydennyskoulutukseen on myös näin että samanlaista velvoitetta meillä ei ole lainsäädännössä perusopetuksen tai toisen asteen koulutuksen osalta on sitten kyse ammatillisesta koulutuksesta tai sitten lukiokoulutuksesta minusta kuitenkin tätä opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä pitäisi katsoa myös vähän laajemmin meidän pitäisi pohtia sitä saammeko nyt riittävästi vaikuttavia tuloksia niillä euroilla ja niillä tavoilla mitä taas yhteisesti käytetään

kasvatustieteellisen tiedekuntansa alle raumalle suomen ensimmäistä pikkunorssia joka tarkoittaa harjoittelupäiväkotia kuten hyvät kollegat tiedätte meillähän on tässä maassa erittäin hieno niin sanottu normaalikouluverkosto jossa jossa yliopistojen tekemää tutkimusta ja viimeistä harjoittelutoimintaa voidaan viedä suoraan sinne koulujen arkeen ja nyt olemme tekemässä länsirannikolle suomen ensimmäistä harjoittelupäiväkotia jossa tämä sama periaate tuodaan sinne päiväkodin arkeen ja se paras viimeisin tietämys mitä varhaiskasvatuksen kehittämisestä on saadaan myös sinne päiväkodin arkeen mukaan heitän ajatuksen ilmoille siitä että että kun toivottavasti tulevina vuosina tällainen verkosto saadaan koko suomeen luotua niin olisiko viisasta antaa näille päiväkodeille siis pikkunorsseille myös tämmöinen alueellinen tai jopa maakunnallinen kehittämistehtävä huolehtia myös alueen henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja ja velvoittaa heidät myös tarjoamaan se viimeinen tieto

viimeistä tietoa miten kattavaa tämä työ on arvoisa rouva puhemies joka tapauksessa tervehdin kyllä ilolla edustaja risikon tekemää lakialoitetta ja ja penään että että tässä talossa ja sivistysvaliokunnassa tarkastellaan tämän kauden aikana tarkasti sitä millä tapaa peruskoulutus tässä maassa toimii ja ja miten miten näitä veroeuroja vaikuttavasti käytetään jotta jokaisella opetushenkilöstön jäsenellä tässä maassa asuinpaikasta tai työnantajasta riippumatta olisi oikeus siihen laadukkaaseen ja hyvään koulutukseen myös työuran aikana

arvoisa rouva puhemies tosiaan nyt käsittelyssä oleva lakialoite nostaa tärkeän huolen riittävistä panostuksista kasvatus opetus ja ohjaushenkilöstön sekä esimiesten ammatillisen osaamisen kehittämiseksi samoin kuten täällä on aikaisemmin todettu lakialoite tosiaan sopii hyvin myöskin tämän jatkuvan oppimisen teemaan tässä aloitteessa on todella nähtävissä tahto parantaa osaamista ja kouluttautumisen oikeutta tässä mielessä ollaan hyvinkin oikeilla jäljillä ammatillisen osaamisen kehittämiseksi tehdään nykyisinkin jo paljon mutta totta kai parantamisen varaa on jo nyt sekä rehtorit opettajat kaikki kasvatusammattilaiset laativat erilaisia kehittämissuunnitelmia mutta ongelmana on toisinaan se että ne jäävät suunnitelmiksi eivätkä välttämättä toteudu on myös tosiasia kuten tässä aloitteessakin viitataan että ammatillisen osaamisen kehittämisessä sen laadussa ja määrässä on alueellisia eroja myös työnantajien välillä on eroja usein ne heijastelevat kuntien taloustilannetta ja ylipäätään kunnissa vallitsevaa kouluttautumisen kulttuuria kunnat tosiaan säästävät tiukassa taloustilanteessa juuri henkilöstön koulutuksesta ja totta kai se on alalla ongelma edustaja risikko pohtikin jo hyvin miten tämä olisi osutettavissa vastaamaan kuntien taloudellisia mahdollisuuksia koulutuksen kysymys on aina myöskin hyvinvointikysymys tiedän omasta kokemuksestani ja täällä on muitakin edustajia jotka tietävät alan kuormittavuuden osa opettajista myöskin kasvatustyötä tekevistä tekevistä ammattilaisista hakeutuu vähemmän kuormittaville aloille arvoisa rouva puhemies lakialoite todella nostaa esiin aidon huolen osaamisen päivittämisestä ammattipätevyyden kehittämisen oikeutuksesta henkilöstön tasavertaisuudesta ja alan hyvinvoinnistakin tässä mielessä minusta tässä lakialoitteen pohjana on aito pyrkimys saada kouluttautumisen ja alan hyvinvoinnin mahdollisuuksia eteenpäin

arvoisa rouva puhemies pidän edustaja risikon esille nostamaa lakialoitetta täydennyskoulutusoikeudesta ehdottomasti hyvänä ja kannatettavana asiana se jatkaakin hallitusohjelmaa ja esimerkiksi sivistysvaliokunnan henkeä loistavalla tavalla

riittävä tähän tukeen opettamisen kehittämiseksi näen myös haasteellisena sen että esimerkiksi opettajan työaikaan on harvoin annettu riittävästi aikaa ja resursointia oman työn kehittämiseksi ja oman työn kehittämisen arvostamiseksi työaikana ja tähän tulisi pistää panoksia

luokkatilanteessa vaikka olen varsin vastikään minäkin valmistunut opettajaksi niin viiden opintopisteen erityispedagogiikan osaamisella on kovin haastava opettajan toimia tässä ympäristössä jossa erityisen tuen osuus kasvaa lapsissa ja tarpeita on monenlaisia hallitusohjelman mukaan lisäämme resursseja ja sitä kautta ammattilaisten määrää oppilashuoltoon mutta myös opettajille tarvittaisiin tässä erityispedagogiikan osaamisessa lisää tukea tai entä kun yhteisopettajuuden ennakoidaan yleistyvän uudenlaisista yleistyvän uudenlaisista opetusmenetelmistä yhteisopettajuus on kasvattamassa suosiotaan olen itsekin päätynyt tämmöiseen duaaliluokkaan opettamaan vailla sitä koulutusta opettajankoulutuksen mukana en sitä saanut ja käytännössä sekin tarvitsi oppia toivon että todella tämmöisiä taitoja pystytään opettamaan myös jälkikäteen meidän laadukkaille suomalaisille opettajille kolmas esimerkki on vääksyn aurinkovuoren koulusta jossa on opetushallituksen tuella kehitetty tunnetaitokasvatusta tämä on täysin uudenlainen tapa lähestyä lasten ja nuorten tunteita ja niiden prosessoimista ja kehittämistä näen että tällaisiakaan taitoja ei opettajankoulutuksessa ole voitu siinä kohtaa opettaa kun olemme olleet koulunpenkillä koska totta kai tieto kehittyy pikkuhiljaa

arvoisa rouva puhemies laadukas monipuolinen koulupolku on maamme vahvuus kun presidentti barack obama kävi viimeksi suomessa hän kiitteli suomen koululaitosta siitä että jokainen lapsi ja nuori voi edetä koulupolulla niin pitkälle kuin rahkeet riittävät taustasta riippumatta presidentti arvosti ja kiitti myös opettajien koulutuksen korkeaa tasoa siitä meidän tulee pitää kiinni opettajat tarvitsevat jatkuvaa oppimista oppimisesta ja osaamisen kasvattamisesta tulee tehdä osa työn tekemistä ja siihen tulee löytää erilaisia tapoja niin lähi kuin etäopiskelua vertaistukea mahdollisimman monta eri vaihtoehtoa lakiesitys nostaa esille opettajien henkilökohtaiset kehittymisen suunnitelmat sellainen tarvitaan jokaiselle opettajalle suunnitelma ja siihen liittyvä keskustelu ovat tärkeä osa pedagogista johtamista ja oppilaitoksen osaamisen johtamista on tärkeää että oppilaitoksilla on tähän valmiudet ja siihenkin tarvitaan täydennyskoulutusta meillä itse kullakin on muistoja upeista opettajista tärkeistä henkilöistä elämänpolun varrella minulla oli alakoulun alli joka innosti meitä laskemaan laskuja niin paljon kuin halusimme hän toi aina uusia kirjoja ja teimme niitä ja minulla oli yläkoulun topi joka antoi tilaa luovuudelle ja saimme tehdä näytelmiä koko koulua varten jotta meillä olisi huomennakin maailman parhaita opettajia ja suomi pärjäisi jatkossakin tarvitsemme jatkuvaa oppimista oppia toki työssä kursseilla vapaa ajalla ja täydennyskoulutuksissa niin muodollisesti kuin epämuodollisesti tämä jatkuvan oppimisen uudistus on kaksituhattakaksikymmentä luvun tärkeimpiä koulutus työllisyys ja sosiaalipoliittisia uudistuksia jossa kaikkien työikäisten myös opettajien ja rehtorien osaamista koulutustarjontaa toimeentuloa ja työelämän tarpeita tarkastellaan kokonaisuutena otetaan tämän lakiesityksen esiin nostamat tärkeät asiat sen toteuttamisessa huomioon kiitos edustaja risikolle tästä tärkeästä aloitteesta

arvoisa puhemies meillä taitaa olla täällä innostuneiden opettajien opettajainkokous käynnissä laadukkaan opettajankoulutuksen tavoitteena ovat juuri kuten edustaja virolainen täällä aikaisemmin mainitsi hyvät oppimistulokset nuorten hyvinvointi ja saadun koulutuksen johtaminen työllistymiseen niin meillä suomessa kuin maailmalla

ryhtyy vastaamaan tähän tarpeeseen

opetuksen ja oppimisen kansainvälisen talis kaksituhattakahdeksantoista tutkimuksen mukaan opettajat kokevat täydennyskoulutuksen esteiksi muun muassa työaikataulut sopivan koulutustarjonnan puutteet

myös oaj on muistuttanut henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien käyttöönoton tärkeydestä taso on tällä hetkellä suomessa alhainen vain neljälläkymmenelläneljällä prosentilla opettajista ja rehtoreista oli henkilökohtainen koulutus ja kehittymissuunnitelma lakialoitteen sisältö liittyy myös keskeisesti laajemmin tarpeeseen kehittää jatkuvan oppimisen kokonaisuutta hallitusohjelman mukaisesti jatkuvan oppimisen uudistus on käynnistetty parlamentaarisena ja kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksen järjestäjien työnantajien ja työntekijöiden kanssa samalla vastuunjaolla tulee myös opettajien täydennyskoulutusta edistää

täällä on nyt varmaan niitä alakoulun alleja ja oliko se topi yläkoulusta vai mistä ja mehän jokainen haluaisimme varmasti jäädä meidän juuri sellaisena miten edustaja kinnunen täällä niin arvostavasti ja ja hellyttävästikin ja hellästi puhui näistä henkilöistä sellaisenahan mekin haluaisimme että meidät muistetaan me jokainen muistamme aina niitä hyviä opettajia vaikka eivät he aina kaikista sillä hetkellä tuntuneet niiltä kaikkein parhaimmilta mutta jälkikäteen sitten he olivatkin niitä kaikkein parhaimpia mutta jotta he voivat olla niitä parhaimpia heidän piti koko ajan skarpata siinä substanssissa mutta myös opetusmetodiikassa sitten kun ajattelee mitä tänä päivänä opettajan työ on niin niin opettajan työtähän kuormittavat hyvin paljon myös vanhempien ongelmat perheongelmat köyhyys lapsiperheköyhyys me olemme paljon kuulleet tuolla sivistysvaliokunnassa asiantuntijoilta että myöskin asuinalueilla on paljon problematiikkaa ja eriarvoisuutta ja ja ne kaikki kuormittavat opettajan työtä väitän

minä olen aina sanonut näin että ei täydennyskoulutus ole yksin sitä että sinulla lisääntyvät tiedot ja taidot vaan se voi tuoda myös vertaistukea tai tai tukea omalle toiminnalle että kyllä minä teen juuri oikein ja se helpottaa sitten myöskin henkisesti haluan täällä olevia puheenvuorojen käyttäjiä ja muutenkin kuulijoita kiittää hyvistä kommenteista minä olen minä olen todella ylpeänä puheenjohtaja sivistysvaliokunnassa jossa meillä ei ole mitään sellaista hallitus oppositio akselia vaan me pohdimme nimenomaan oppilaitten opiskelun ja osaamisen mahdollisuuksia ja ja nimenomaan suomen parasta ja ja ihmisen parasta se on mielestäni sivistysvaliokunnalle hyvin hieno tehtävä kiitos

arvoisa rouva puhemies hienoa olla tässä seurassa mutta olen yksi niistä joka on ollut se oppija jolla on ollut oppimisvaikeuksia omalla koulupolullaan osaan arvostaa tätä keskustelua juuri siitä suunnasta että itselläni oli ne omat ongelmani jotka sitten aiheuttivat varmasti sen opetuksen omaksumisen vaikeudet mutta myös harmaita hiuksia silloin havaitsi sen että oli niitä opettajia jotka jotka olivat virittäytyneet opettamaan ja ottamaan haltuun myös sen sen erilaisen oppijan minä ajattelen tätä asiaa sillä tavoin että opetustyö on työtä koulu on työpaikka oppilaitos tuo laitos sana on kyllä erityisen huono sana mutta oppimisympäristö on yhtä lailla työpaikka meillä muualla työelämässä on tänä vuosikymmenet työssäoppiminen jatkuva ammattitaidon kehittäminen ollut yritysten kannalta ensiarvoisen tärkeää tai se yritys ei ole enää toiminut tässä mielessä oppilas ei ole kuin sorvattava kappale että laitetaan koneeseen uusi ohjelma ja se kappale sorvataan vaan pitää tietää enemmän pitää osata huomioida että tämä meidän yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti meillä tulee opettajille paljon enemmän haasteellisia oppijoita sinne kouluihin se vaatii ammattitaidon jatkuvaa hereillä pysymistä siitä että todellakin

tässä edustaja risikko toi hyvin esille vanhempien ongelmat meillä on perhetaustoista ja erilaisuuksista johtuvia haasteita joissa ei voi tavallaan mennä vain sillä että vaan pitää olla mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan kehittyä opetustyössä vastaamaan sitä koko ajan muuttuvaa tilannetta vaikkei se tähän erinomaiseen lakialoitteeseen liitykään niin kyllä sivistysvaliokunnalta toivoisi että tämänkin kohdalla voisitte käydä keskustelua siitä että otetaan vanhemmat yhtenä osana kehittämään sitä oppimisympäristöä vastuullistetaan meitä veronmaksajia jotka olemme kyllä vaatimassa edellyttämässä ja suurennuslasin kanssa tarkkailemassa kuinka opettajat työtään tekevät tehdään tästä enemmän koko kansan voimin jatko sille että meillä on hyvää opetusta edelleen

arvoisa puhemies arvoisat edustajat haluaisin kiinnittää huomiota vielä tähän resurssikysymykseen joka ei ole tehnyt viime vuosina monissa oppilaitoksissa helpoksi jatkuvaa oppimista ja ja ammatillista kehittymistä sen lisäksi että on tiettyjä koulutuspäiviä on on kyllä tärkeätä että se arkinen työ mahdollistaa myös palautumisen ja sen että on aikaa myös työn ohessa ideoida ja ja hankkia uutta tietoa sen takia on niin tärkeätä että nyt on saatu nämä koulutusleikkaukset käännettyä ja on saatu lisäpanostuksia kaikille koulutusasteille esimerkiksi vapaassa sivistystyössäkin on nähty kovia leikkauksia aiempina vuosina siellähän käytetään paljon myös tuntiopettajien apua ja etenkin tällaisessa työssä jossa muutenkin käytetään tuntiopettajia vielä näiden leikkauspaineiden alaisena on ollut kyllä erittäin vaikea miettiä että saataisiin sitten vielä resursseja täydentävään koulutukseen rehellisesti pitää muistaa että oppiminen ja jatkuva oppiminen resursseja ja niiden resurssien tarjoaminen on kyllä äärimmäisen tärkeätä yliopistoista puheen ollen siellä toki myöskin jatkuva oppiminen on on elinehto kuten näissä muissa oppilaitoksissa myöskin siellä on ollut aika tiukkoja vuosia tämän osalta eli jotta voidaan tarjota se paras opetus ihan kaikissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa niin kyllä se pitkälti on on juuri resurssikysymys nyt on

arvoisa rouva puheenjohtaja ilman että tässä liikaa laittaa sinivalkoisia silmälaseja kasvoilleen todeta että meillä suomessa on tällä hetkellä kasvattajat ja opettajat maailman parhaita ja he tekevät alati muuttuvassa maailmassa kyllä kyllä upeaa jälkeä edustaja myllykoski kuvasi hyvin tätä maailmaa jossa kasvattajat ja opettajat ovat siis on todellakin todellakin paljon erilaisia oppijoita joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia ja voisi sanoa että jokainen lapsi jokainen nuori joka omalla tavallaan kehittyy ja kasvaa vaatisi

edustaja myllykoski puhui oppimisympäristö sanasta sen oppimisympäristön kunto tarkoitan siis terveellisiä ja turvallisia tiloja joissa alan henkilökunta puhumattakaan lapsista ja nuorista päivittäin ovat myös kiinnitetty aivan oikein huomiota täydennyskoulutukseen mutta tässä kohtaa on hyvä myöskin mainita että opettajankoulutukseen liittyy haasteita sikäli että kun maailma laukkaa kovaa vauhtia eteenpäin opettajankoulutuksen osalta myöskin täytyisi pysyä alan haasteiden osalta ja tavallaan modernin maailman tahdissa mukana

puhemies täällä on käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja kiitos edustaja kivisaari toki teistä kaikista jotka olette opettajia todella näkyy miten se sieltä huokuu todella asiantuntevia puheenvuoroja edustaja myllykoskelle vain totean sen että toitte hyvin koskettavasti myös esille sen että teillä on ollut niitä oppimisvaikeuksia ja miten te olette saanut ajatelkaa te olette täällä

toitte esille vanhempien merkityksen kyllä meillä on aika paljon sellaista nyt tällä hetkellä te tiedätte jotka olette lähiaikoina opettajantyössä olleet että monet vanhemmat sälyttävät sen kasvatusvastuun sinne opettajille eivätkä halua ottaa oikein kunnolla vastuuta siihen ei saisi tätä yhteiskuntaa päästää kyllä se kasvatusvastuu niille vanhemmille kuuluu ja siitä meidän pitää pitää huoli sitten edustaja holopainen tuossa toi esille juuri tämän että

täydennyskoulutuksesta vaan työnohjauksesta niitä ei saisi sekoittaa missään nimessä ettekä te niitä sekoita mutta minä haluan että työnohjaus erotetaan nyt tästä täydennyskoulutuksesta koska työnohjaus on aivan eri asia se on nimenomaan sitä mielen huoltoa ja sitä sitä jaksamisen huoltoa erityisesti joskin täydennyskoulutuskin siihen sitten osaltaan auttaa lopuksi sanon tällaisen loppuhuipennuksen

että edustaja myllykoski on pitänyt huolta että perheet voisivat perheiden päivänä olla täällä meidän mukanamme minä tiedän sen ja sitten me olemme myöskin edustaneet sitä että me haluamme niitä tet jaksolaisia tänne varmasti aika monella on on ollut tet jaksolainen täällä minulle tulee nyt historian ensimmäinen opettaja tettiläinen ensi viikolla tänne

kysyi siellä kun oli oli perheiden päivä nosti käden ylös ja kysyi onko päiväkodissa pakko nukkua se oli se oli vaikein kysymys mitä minulle on tullut minä vastasin että että ei se ole lakisääteistä mutta hyväksi havaittu varmasti oli päiväkodissa sanottu että se risikko on käskenyt nukkua tai että kysy siltä pitääkö ja se kysymys tuli kiitos